päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja haatainen arvoisa
rouva puhemies kun perhe alkaa odottaa vauvaa suomalainen neuvolajärjestelmä on alusta asti mukana varmistamassa jokaiselle lapselle turvallisen saapumisen saapumisen maailmaan suomalainen neuvolajärjestelmä on huipputasoa ja suomalaisten eniten arvostama palvelu monet asiantuntijat kuten thl ovat todenneet että äitiys ja lastenneuvolapalvelut on syytä jättää yhtiöittämisen ulkopuolelle sote ratkaisussa huolensa on esittänyt myös lapsiasiainvaltuutettu ja lapsiperheet ovat ymmällään kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä aikooko hallitus yhtiöittää maailman parhaan neuvolajärjestelmän

arvoisa rouva puhemies arvo ylpön perintö yksi niistä vaalimisen arvoisista asioista jotka sata vuotiaassa suomessa ovat vaalimisen arvoisia

meillä on lainsäädäntö joka on vuosikymmenten varrella ohjannut neuvolajärjestelmän siihen asentoon että esimerkiksi suomalainen lapsikuolleisuus on niin minimitasolla kuin se vain voi olla maailmalla täysin vertailukelpoinen luku joka on seurausta siitä että arvo ylppö on aikanaan neuvolajärjestelmän suomeen luonut toisekseen hallitus varmuudella huolehtii siitä että se lainsäädäntö joka säädetään varmistaa että neuvolapalvelut ovat jatkossakin ylpeytemme aihe siitä voi olla varma on sitten mikä tahansa
seuraavaksi pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa rouva puhemies nyt ei kyllä tullut vastausta minun kysymykseeni soten tavoitteena oli alun perin korjata se mikä ei toimi mutta ei rikkoa sitä mikä toimii meillä on maailmalla ihasteltu neuvolajärjestelmä jonka suomalaiset ovat jopa äänestäneet parhaaksi kotimaiseksi keksinnöksi nyt on jotain mikä toimii kaikille tasapuolisesti yhtiöittäminen ja markkinoille pilkkominen johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin mikä on koko soten tavoite jokainen tietää että kun lapsi tarvitsee apua ei mielessä ole ensimmäisenä paikkojen kilpailuttaminen tai vertailu kertokaa nyt meille mikä teidän mielestänne neuvoloissa oikein on vikana kun ne pitää laittaa tähän markkinamuottiin eikö pikemminkin pitäisi olla niin että kaikki palvelut toimisivat niin hienosti kuin neuvolat tänä päivänä suomessa toimivat

puhemies edustaja haatainen te kerrotte nyt varmana tietona sellaista josta minulla ei ole tietoa edustaja haatainen ja koko oppositio välihuutoinenne te kerrotte nyt totuutena jotakin sellaista josta minulla ei ole tietoa

toisekseen valinnanvapauslainsäädäntö johon tiedän teidän viittaavan on tällä hetkellä lausuntokierroksella joka päättyy ensi viikolla sen jälkeen

lausuntopalautteen yhteenvedon aika jonka perusteella esimerkiksi lainsäädäntöä ja mahdollisia avoimia kohtia täsmennetään niin että epäselvyyksiä ei jää ja kolmas asia hallitus ei sataprosenttisella varmuudella ole tuhoamassa suomalaista neuvolajärjestelmää joka on lainsäädännöllä ohjattua neljäs asia olennaista on se että palveluihin pääsee ja kun te edustaja haatainen virititte kysymyksenne niin että hallitus on luopunut tavoitteesta lapsilla ja lapsiperheilläkin on oikeus palveluihin jonottamatta

arvoisa rouva puhemies neuvola tavoittaa lähes kaikki lapsiperheet me tiedämme että varhaislapsuusvaiheella on erittäin suuri merkitys koko ihmisen elämänkaarelle kunnat ovat halunneet panostaa neuvolatoimintaan varhaiskasvatukseen ja tämä on näkynyt muun muassa siinä että neuvoloita on entistä enemmän rakennettu päiväkotien yhteyteen ja tässä on ollut tavoitteena nimenomaan luoda kokonaisvaltainen lapsen kannalta hyvä palvelukokonaisuus arvoisa ministeri rehula te ette äsken vastannut kysymykseen oletteko te mahdollisesti yhtiöittämässä neuvolatoiminnan ja rikkomassa sitä hyvää kehitystä jota kunnissa tällä hetkellä tehdään lapsiperheiden ja lasten hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi

samanaikaisesti kun eduskunnassa on käsittelyssä sosiaali ja terveydenhuollon muutokseen

valinnanvapauslainsäädäntöä jossa yksityiskohdat täsmentyvät lausuntokierroksen jälkeen toisekseen samanaikaisesti kun tätä hallintoa rahoitusta ja montaa muuta avoinna olevaa kysymystä ratkotaan on palvelujen sisältöjen kehittämistyö menossa mikä tarkoittaa tässä kohdassa sitä että lapsien ja perheiden näkökulmasta palvelukokonaisuus on mahdollisimman ehyt ja se tunnistaa niin kuin neuvolassa tunnistetaan syrjäytymisuhan alla olevia toisaalta annetaan tukea perheille vanhemmuuteen tämä kehitystyö on menossa kolmas asia on se että meillä on ensi viikolla päättyvä lausuntokierros aidosti on kerrottu että meillä on avoimia asioita ja toivon että kun on avoimia asioita niin tekään ette oppositiossa tekisi johtopäätöksiä ennen kuin on

lastenneuvolatyö on meidän kaikkien suomalaisten ylpeys se on suomalaisen ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kivijalka mutta neuvolapalveluiden yhtiöittäminen tarkoittaisi sitä että ne olisivat osa tulevia sote keskusyhtiöitä siis neuvola oy mitä ihmettä neuvolatoiminnan yhtiöittämisellä ja viemisellä markkinoille voitaisiin saavuttaa te ministeri puhuitte jonoista itse olen neljän lapsen äiti enkä ole yhtään kertaa joutunut neuvolaan pääsyä lasteni kanssa odottamaan mutta kysymys kuuluu minkälaista se toiminta sitten olisi yksityisenä toimintana neuvoloiden vahvuus on aina ollut pitkäkestoisissa asiakassuhteissa neuvoloissa lapsi tarkastetaan jopa viisitoista kertaa ennen kouluikää ja tämä kaikki julkisin varoin neuvolajärjestelmämme toimii todella hienosti ja nyt kysynkin minkä ihmeen takia haluatte altistaa nämä hyvät tulokset markkinavoimien armoille

arvoisa rouva puhemies perustavaa laatua oleva kysymys me olemme luomassa julkisin varoin julkisin euroin julkisella järjestämisvastuulla julkisella vastuulla olevaa ensinnäkin palvelujen järjestämistä ja myös merkittävältä osaltaan jatkossakin julkisesti julkisen taustan omaavan toimijan toimeenpanemaa palveluratkaisua te yritätte luoda mielikuvan privatisoinnista yksityistämisestä tilanteessa jossa julkisilla euroilla ollaan julkisella vastuulla olevaa eteenpäin ja kehittämässä millaisia palveluntuottajia meillä jatkossa onkin niitä koskee kaikkia riippumatta taustastaan se sama lainsäädäntö joka ohjaa sitä että meillä on jatkossakin ylpeydenaihe jonka nimi on neuvola

arvoisa puhemies tässä on hyvin todettu tämä neuvolan ylivertaisuus tällä hetkellä palveluissa minäkin olen neljän lapsen osalta niitä käyttänyt ja

olen pitänyt niitä erittäin toimivina tässä vuosien mittaan kysyn nyt uudelleen samalla tavalla kuin edustaja haatainen kysyi onko hallituksen

yhtiöittämään neuvolapalvelut siis tämänhetkisen lausunnolla olevan esityksen perusteella vai ei pelkästään näin yksinkertainen kysymys onko hallituksen esityksessä mukana se että neuvolapalvelut yhtiöitetään eli ne tulevat laajan valinnanvapauden piiriin vai

puhemies siinä esityksessä joka on lausuntokierroksella ei ole täsmällisesti kerrottu mikä on neuvolapalvelujen tulevaisuus sitä varten on lausuntokierros jota käytetään lainvalmistelun prosessin aikana avuksi muun muassa siksi että tähän kysymykseen jonka te edustaja rinne esititte saadaan yksiselitteinen vastaus ja toisekseen älkää tekään johtako harhaan ihmisiä siinä että se palvelujen sisältö ja luonne ja se kehitystyö jota neuvoloissa ja ylipäätänsä perhepalveluissa tehdään tämän ratkaisun osalta tässä kohdassa kun on kyse siitä että on lausuntokierroksella oleva lainsäädäntö romutettaisiin

hyvin ikävää että meillä on nyt sellainen tilanne että lausuntokierroksella olevassa laissa tämä neuvolatoiminnan tulevaisuus on ilmaistu niin epäselvästi että kukaan ei tiedä sitä lakia lukemalla mikä se tulevaisuus on ja ministerikään ei nyt suostu sanomaan miten tämän asian pitäisi hänen mielestään tulevaisuudessa olla pystyttekö nyt vastaamaan siihen yksinkertaiseen kysymykseen pitäisikö teidän mielestänne neuvolatoiminnan olla valinnanvapauden piirissä minun ymmärrykseni mukaan ja joiden lausuntoja olen lukenut

valinnanvapauden avaaminen myös neuvolatoimintaan vaarantaisi sen integraation eri palveluiden ja ja toimijoiden välillä johon tällä uudistuksella tähdätään mitä mieltä te

suomalaiset todella luottavat neuvoloihin meidän erittäin asiantuntevat terveydenhoitajamme tapaavat perheitä perhesuunnittelusta aina sinne lapsen kouluikään asti neuvolat tavoittavat lähes kaikki lapsiperheet lähes sataprosenttisesti

arvoisa puhemies ministeri rehula totesitte juuri että neuvolat ovat suomalaisen terveydenhuollon kruununjalokivi olen täysin samaa mieltä asiasta neuvolassa pystytään löytämään raskauden lasten kehityksen poikkeavuudet huolehtimaan rokotuksista ja antamaan tukea myös perheille tällä hetkellä neuvolat ovat kuitenkin ylikuormittuneita sen tuen antaminen ei edes nykyisillä resursseilla tahdo onnistua varhaislapsuus ja sen kehitys on tulevalle aikuiselle aivan keskeistä miten tulisi teidän mielestänne neuvolatoimintaa kehittää mitä sosiaali ja terveydenhuollon toimintoja tulisi yhdistää neuvolatoimintaan jotta neuvolat tukisivat lasten ja perheiden hyvinvointia entistä paremmin

on muustakin kuin terveydenhoitajan kätilön tai lääkärin vastaanottotoiminnasta silloin kun perhe tarvitsee tukea se tarvitsee sosiaalityön tukea se tarvitsee eri ammattialojen tukea varhainen puuttuminen asioitten ennakoiminen on parasta niin perheen kannalta kuin toisaalta yhteiskunnan näkökulmasta jotta meillä ensinnäkin perheet pysyisivät ehyinä ja toisekseen sellaisia tilanteita joissa lapsi syrjäytyy jo hyvin varhaisessa vaiheessa pystytään välttämään se työ jota lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmassa ollaan tekemässä jonka valmistelu on menossa tällä hetkellä jokaisessa maakunnassa kenttätasolla arjessa tähtää siihen että neuvoloiden ympärille muodostuu verkosto nykyistä paremmin verkosto eri ammattialojen ihmisistä ihmisistä joka mahdollistaa sen tuen niin että tuo edustaja taljan toivoma asia voi toteutua nykytilaa paremmin
arvoisa puhemies kysymykseni sopii erittäin hyvin tähän jatkoksi ja kysyisinkin kunniaan mutta ylpön ajoista on aika kauan aikaa tänään ajatellaan ja on ehkä jo yli kaksikymmentäkin vuotta ajateltu että lasten ja perheiden ympärille pitää rakentaa tällaista moniammatillista tukea monessa kunnassa on lähdetty rakentamaan tällaisia perhekeskuksia joissa on ei pelkästään terveyden ja sosiaalihuollon vaan myöskin muiden alueiden yhteistyötä esimerkiksi koulun ja varhaiskasvatuksen tässä nyt ilman että hirveästi miettii tulee kuitenkin kysymyksiä eteen vaikeutetaanko tätä nyt kun nämä vastuut ja järjestämisvastuut eriytetään tässä sote uudistuksessa onko pohdittu miten nämä voidaan turvata että ei kuitenkaan hajoteta sitä mitä on yritetty nyt rakentaa

noin kymmenen vuotta sitten lastensuojelulain jossa lain tasolla lähdettiin siitä että yli kuntarajojen kyetään löytämään niitä moniammatillisia tiimejä niin kuin termi kuuluu tilanteessa jossa esimerkiksi yksittäisen kunnan sosiaalityöntekijän osaaminen ei ole sitä tasoa mitä esimerkiksi vaativat lastensuojelupalvelut tarkoittavat nämä ovat ääritilanteita mutta näitä tilanteita on valitettavan paljon nyt se kokonaisuus jota ollaan hallinnollisesti rakentamassa maakuntapohjalle mahdollistaa sen että tämä teidän asettamanne kysymys on ainakin helpompi toteuttaa siitä näkökulmasta että kuntarajat eivät ole este toisekseen tämä perhekeskusmalli on tämän lapsi ja muutosohjelman aivan ydin se että näitä perhekeskuksia sen kaltaisia toimijoita joista on hyviä esimerkkejä eri puolilla maata saataisiin koko maahan tämä on aivan olennainen asia kolmas näkökulma on sitten se että se lainsäädäntö jota nyt tehdään hallinnon näkökulmasta ei saa olla estämässä vaarantaa tätä perhekeskustoimintaa jossa on sivistystoimen terveydenhuollon sosiaalihuollon ihmisiä

neuvoloilla on merkittävä vaikutus perheiden hyvinvointiin ja myös pahoinvoinnin tunnistamisessa tehtävä on äärettömän tärkeä neuvolat ovat olleet haasteiden edessä myös näinä päivinä ja muun muassa uusia tehtäviä on neuvoloille annettu muun muassa isyyden tunnustaminen on nykyään mahdollista neuvoloissa kysyisinkin teiltä ministeri

vaikuttavat neuvoloiden resurssit tällä hetkellä miten neuvoloissa jaksetaan kysyisin myös äitiyspakkauksesta ja sen tulevaisuudesta ollaanko sitä mahdollisesti kehittämässä jotenkin tai miten sitä voitaisiin vielä kehittää vielä kysyisin eikö se olisi aivan mahtava vientivaltti meille suomelle viedä tuonne ulkomaille koska malliahan on ihasteltu ympäri maailmaa

sitten niitten tavaroiden välineiden vaatteiden muotojen ja tapojen puolesta joilla ne on toteutettu ne ovat muuttuneet ajassa kyse on vientituotteesta ministeri mattila puoliääneen sanoi että hän on viimeksi vienyt new yorkiin viime viikolla osana vierailuaan suomalaisen äitiyspakkauksen meidän on syytä olla ylpeitä siitä se voi olla vientituote sitten mitä tulee neuvoloiden resursseihin niin kysehän on koko sosiaali ja terveydenhuollon resursseista jotka yritetään saada nykyistä paremmin riittämään palvelutarpeeseen nähden sillä että tehdään periaatteellinen iso perusteellinen muutos niin hallintomalliin kuin sitten tapaan rahoittaa palvelut siksi sotea

arvoisa rouva puhemies tämä sote uudistus ja erityisesti nyt tämä lausunnolla oleva valinnanvapauslaki tämä pakkoyhtiöittämis ja markkinoilleviemislaki on saanut paljon kritiikkiä mutta minä yritän ymmärtää ja pysyä kärryillä hallituksen ajattelutavassa voisitteko nyt kuvata meille mitä etua näette siinä että neuvolat laitettaisiin yhtiöihin että syntyisi tällainen neuvola oy ab jonne sitten lapsiperheet ja odottavat äidit menevät ja ja kilpailuttavat näitä eri yhtiöitä joista kilpaillaan

kritiikeissä on paljon palautetta kunnista muun muassa helsingin kaupunki teki teki lausunnon tästä eilen ja siinä on lukuisa joukko esityksiä ja kritiikkiä joka kohdistuu nimenomaan yhtiöittämiseen ja palveluiden pistämiseen markkinoille niin otatteko nyt nämä kaikki mukaan lukien korkeimman hallinto oikeuden vakavan viestin sosiaalipalveluiden osuudesta

jatkossakin neuvolapalvelut ovat osa perustason matalan kynnyksen palvelutoimintaa jatkossakin neuvolapalvelut ovat perustason matalan kynnyksen palvelutoimintaa ja sen kynnyksen pitää olla niin matala jokainen äiti mielellään jokainen isä jokainen vanhempi on mukana siinä lapsen kasvussa tilanteessa jossa lapsi ei ole syntynyt vielä ja sitten syntymän jälkeen näin on ollut ja näin tulee varmuudella olemaan toisekseen mitä lausuntopalautteeseen tulee myös tämä korkeimman hallinto oikeuden eilinen lausunto on luettu viimeisen vuorokauden aikana useammankin henkilön toimesta erittäin tarkkaan ja siinähän kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalipalvelujen sosiaalipalvelujen osuuteen tässä valinnanvapauslainsäädännön kokonaisuudessa

arvoisa puhemies hallitus haluaa purkaa normeja mutta rakentamisen laadun varmistamiseksi ehkä tarvittaisiin pikemminkin uusia normeja jotta sisäilma ei sairastuta useissa kunnissa kamppaillaan sisäilmaongelmaisten koulujen ja muiden rakennusten kanssa hiljattain julkistettiin professori salkinoja salosen johdolla tehty tutkimus helsinkiläisistä kouluista tutkimuksessa löydettiin korrelaatio koulujen sisätiloista löydettyjen toksiinien ja opettajien sairausoireiden välillä myös turun yliopistossa on saatu vastaavantyyppisiä tuloksia miten hallitus aikoo turvata sen että rakentamisen laatua valvotaan kunnolla ja kunnissa osataan varmistaa terveellinen sisäilma kun kilpailutetaan julkisia rakennus ja remonttihankkeita aikooko hallitus tarkentaa rakentamisen vastuusäädöksiä ja esimerkiksi ohjata kuntia

puhemies kysymys on mitä aiheellisin ja tarpeellisin koska se on ihan selvä juttu että huono epäterveellinen sisäilma sairastuttaa ollaanpa sitten kouluissa päiväkodeissa se sairastuttaa lapsia se sairastuttaa työntekijöitä nyt tietenkin kunnat vastaavat näistä omista kiinteistöistään ympäristöministeriö puolestaan vastaa siitä että meillä on riittävää ohjeistusta ja osaamista tarjolla kuntapäättäjille ja kuntien viranomaisille kun rakennetaan uutta kyllä silloin myös se rakennusvalvonta on hyvin tärkeää se että aina siellä rakennuskohteessa varmistetaan se että tehdään niin kuin on sovittu tehdään niin kuin määräykset edellyttävät jos siinä kohtaa lipsutaan niin syntyy sitten helposti sutta ja sekundaa joka näkyy myöhempinä vuosikymmeninä

arvoisa puhemies meillä on aivan liian paljon esimerkkejä kouluista ja muista rakennuksista joissa on pyritty korjaamaan home ja sisäilmaongelmat mutta mutta tämä korjaus on epäonnistunut käyttäjät oirehtivat edelleen kansallisissa hometalkoissa jotka pidettiin hiljattain tuli ilmi paljon sellaisia rakentamismenetelmiä ja ja tyypillisiä rakennusvirheitä jotka näitä aiheuttavat mutta myöskin huoltoon ja ylläpitoon jopa siivouskemikaaleihin liittyviä asioita joissa tehdään paljon virheitä mitä hallitus aikoo tehdä jotta kunnissa on kunnolliset ohjeet siitä minkälaiset huolto ylläpito ja siivousmenetelmät ovat parhaita jotta turvataan terveellinen sisäilma ja jotta tosiaan nämä kilpailutukset osataan hoitaa sellaisella tavalla että varmistetaan laatu

mutta kyllä se on sitten kunnan työntekijöitten ja viranhaltijoitten ja myös päättäjien vastuulla että toimitaan sillä tavoin että ongelmilta vältytään tuo kysyjän esille ottama ongelma että monta kertaa korjataan mutta ei tulekaan hyvä vaan ongelmat on valitettavan yleistä suomessa oikeastaan sen lisäksi että mitataan sitä sisäilmaa mitä epäpuhtauksia siellä on ja arvuutellaan mistä ne mahtavat tulla ja tehostetaan ilmanvaihtoa ja näin aina kannattaa tehdä myös ne rakennetutkimukset missä selvitetään missä on se perimmäinen syy itse asiassa monta kertaa voisi olla aiheellista että kun rakennuksen kunto on sen kaltainen että on epävarmaa onnistuuko se korjaus suosiolla luovutaan ja rakennetaan sitten uutta ja valvotaan

puhemies kysyn voisiko hallitus harkita säätävänsä pääurakoitsijan ketjuvastuun myös taannehtivasti näin voitaisiin varmistaa että rakennus ei olisi homeessa kymmenen vuoden päästä keinotekoisen säästämisen tai huonon rakentamisen vuoksi eikä vastuuta voisi väistää alihankintaketjujen kautta tai nimellisten sakkojen

erilaiset yritysten ketjuttamiseen liittyvät jutut eivät välttämättä ihan kuulu aina asuntoasioista vastaavalle ministerille mutta joka tapauksessa korostan edelleen sitä kuntien vastuuta ja osaamista ensinnäkin hankintakilpailun järjestämisessä jotta osataan vaatia oikeita asioita ja sen jälkeen hankkeen toteuttamisessa jotta tuo valvonta on riittävällä tasolla

voimakkaasti toimii esimerkiksi puurakentamisen puolesta on hienoa että erittäin isossa joukossa suomalaisia kuntia on lähdetty esimerkiksi pohtimaan massiivihirsirakenteisten massiivihirsirakenteisten päiväkotien rakentamista jolla vältyttäisiin sisäilmaongelmilta mitä monet monimutkaisemmat rakenteet saattavat tuottaa
arvoisa puhemies koulujen sisäilma ongelmat puhuttavat joka puolella suomea erityisesti tietysti näin vaalien alla meilläkin vantaalla on paljon kohteita joissa nämä ongelmat ovat nousseet pinnalle ratkaisut eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia kuin ehkä ehkä keskusteluissa saadaan kuulla erityisesti korjausrakentamisen puolella monesti monesti monesti on ongelmia kuten tässä vastauksissa tuli ilmi on mahdollista että ministeriöstä toimitetaan ohjeita on ehkä aika aika paljon oletettu että kaikilla kuntapäättäjillä olisi tietämystä asiasta etenkin kun asiantuntijatkin ovat erimielisiä kysyisinkin olisiko mahdollista edesauttaa lisätutkimusta tällä saralla ja sentyyppistä yhteisymmärryksen saamista keskustelun kautta että meillä kuntapäättäjilläkin olisi mahdollisuudet todeta miten asiat ovat ja edetä sen perusteella tällä hetkellä se ei ole

niin ei kuntapäättäjä arvoisa puhemies voi varmasti koskaan olla piirtämässä niitä teknisiä yksityiskohtia siellä kouluissa tai päiväkodeissa mutta kuntapäättäjien tehtävä on valvoa ja tehdä ratkaisuja kannattaako lähteä korjaamaan rakennetaanko uutta kunnan viranhaltijoitten velvollisuus ja vastuu on tietenkin hankkia käyttöönsä se paras käytettävissä oleva osaaminen ja tässä on puutteita

arvoisa puhemies suomessa on monissa kunnissa vaikea tilanne erityisesti homekoulujen ja päiväkotien osalta kuntien näitä nyt pitää korjata ja rakentaa uusia mahdollisimman nopeasti terveyttä ei voi vaarantaa ja se tulee taloudellekin kalliimmaksi kalliimmaksi mutta ongelma on juuri se että kun suomessa rakennetaan näitä julkisia rakennuksia niin näitä ongelmia ilmenee myös uudisrakentamisessa tuon esille vertailun suomessa on aika tiukkaan säännelty se mitä erilaisia materiaaleja lasten leluissa saa olla meillä on aika tiukkaan säännelty se mitä materiaaleja leikkipaikoilla saa olla mutta koulujen ja päiväkotien sisäpintojen materiaalisääntely on paljon paljon väljempää ja tässä on iso ero verrattuna ruotsiin jossa on aika tiukka sääntely siitä mietitään niitä materiaalisäännöksiä normien ja suositusten ja ohjeistusten kautta ihan ministeriön

arvoisa puhemies olen tietoinen että normeilla ohjataan ja varmistetaan ihmisten terveyttä ja ympäristön turvallisuutta muun muassa ja senpä takia ympäristöministeriössä käydään läpi kaikki rakennusmääräykset samalla kun varmistetaan sitä ihmisten ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta voidaan myös säädöksiä yksinkertaistaa niin että on varmasti ymmärrettävää mitä halutaan mitä vaaditaan

seuraava kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies suomalaisen koulutusjärjestelmän ehdoton vahvuus on maailman huippuluokkaa oleva peruskoulu riippumatta siitä onko putkimiehen vai professorin lapsi on suomalainen peruskoulu taannut kaikille mahdollisuudet rakentaa itselleen tulevaisuuden mutta suomalainen peruskoulu on nyt eriarvoistumassa alueelliset erot ovat kasvaneet sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet ja kaikista huolestuttavinta on se että oppilaan perhetausta vaikuttaa aiempaa enemmän oppimistuloksiin tämän eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen on keskeisin koulutuspoliittinen tavoite tässä maassa tällä hetkellä arvoisa ministeri grahn laasonen miksi hallitus ei ole tehnyt mitään tämän eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi
arvoisa puhemies olen samaa mieltä ja uskon että koko eduskunta on samaa mieltä siitä että peruskoulu ja sen tasa arvon vaaliminen on meille ihan kansallinen elinehto ja tärkeä asia olemme nähneet tasa arvoon liittyviä haasteita muun muassa oppimistulosvertailuissa nähdään että meillä on syntynyt kolmentyyppisiä tasa arvohaasteita peruskoulussa yksi liittyy sukupuolten väliseen tasa arvoon eli poikien oppimistulokset jäävät kauas tyttöjen tuloksista huoli pojista toinen on alueiden väliset erot jotka näkyivät nyt ensimmäistä kertaa viimeisimmässä pisassa ja kolmas on sitten sosioekonomisen taustan vaikutus eli suomalainen peruskoulu tasasi lasten kotitaustasta johtuvia lähtökohtaeroja ennen paremmin kuin tänä päivänä ja se edellyttää meiltä sitä että meidän pitää ryhtyä peruskoulun suhteen vieläkin kunnianhimoisempaan uudistustyöhön kuin mitä edellisten hallitusten aikana on tehty siitä syystä olen käynnistänyt sekä parlamentaarisen työn peruskouluvision rakentamiseksi että hyvin monta operatiivista toimenpidettä joilla peruskoulua uudistetaan uudet opetussuunnitelmat ovat voimassa ja lisäksi panostetaan muun muassa opettajankoulutukseen kerron kohta mielelläni myöhemmin lisää

arvoisa puhemies ministeri kuvasi hyvin ongelmaa mutta jäin kyllä kaipaamaan vastauksia mitä tulee näihin konkreettisiin toimenpiteisiin yksi tapa millä voidaan puuttua tähän eriarvoistumiskehitykseen on ryhmäkoot perusopetuksen ryhmäkoolla on suuri merkitys sille miten hyvin opettajat pystyvät keskittymään omaan työhönsä ja miten hyvin he pystyvät huomioimaan oppilaiden oppilaiden yksilölliset tarpeet edellisen hallituskauden aikana opetusryhmien pienentämiseksi oli suunnattu erillinen valtionosuus oli myöskin toimiva käytäntö se näkyi opetusryhmien pienentymisenä vuodesta kaksituhattakymmenen vuoteen kaksituhattakolmetoista opetusryhmien keskimääräinen koko laski ja suurten opetusryhmien osuus lähes puolittui tämä hallitus on leikannut tämän ylimääräisen valtionosuuden ja se näkyy nyt siinä että perusopetuksen ryhmäkoot ovat lähteneet kasvamaan arvoisa ministeri grahn laasonen olisiko syytä palauttaa tämä erillinen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu valtionosuus kun edellinen hallituskausi osoitti että se todellakin toimii
arvoisa puhemies suuri kysymys on perusrahoitus peruskoulun järjestämiseen edellinen hallitus leikkasi vahvasti kuntien valtionosuuksia eli heikensi sitä peruskoulun perusrahoitusta ja tämä hallitus teki päätöksen siitä että perusopetuksen valtionosuuksia ei ole leikattu elikkä huolehditaan siitä pohjasta lisäksi olemme huolehtineet toimillamme siitä että kuntatalous kehittyy myönteisesti jotta niillä tulevaisuuden sivistyskunnilla joissa koulutus on suurin toimiala olisi parhaat mahdolliset edellytykset perusopetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa mutta alueellisia eroja on ja siksi tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä ja tarvitaan toimia peruskoulun tasa arvon turvaamiseksi ja nyt niitä toimia tulee tässä pieni lista opetussuunnitelmat ovat iso uudistus ja sen toimeenpanoon on panostettu meillä on muun muassa kuusikymmentä miljoonaa euroa kohdentumassa opettajien täydennyskoulutukseen koska se on sen laadun tae ne meidän maailman parhaat opettajat eli haluamme pitää opettajista ja heidän osaamisestaan kiinni jotta meillä on maailman paras peruskoulu myöskin tulevaisuudessa samoin hallituksella on käytössään erillisrahoituksena tasa arvoavustus jolla avustetaan nimenomaan heikoimpien alueiden kouluja
arvoisa puhemies ei kukaan tietysti sano etteikö hallitus myöskin toimi tällä koulutuksen sektorilla ja kun puhutaan peruskoulusta mutta tässä on lähes ero kuin yöllä ja päivällä tiedättekö ministeri grahn laasonen parhaimpana vuonna kahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa kohdennettiin tasa siis ryhmäkokojen pienentämiseen ja alueellisten erojen poistamiseen nyt se osuus minkä hallitus on jättänyt on murto osa tästä kun te olette puhuneet paljon arvovalinnoista niin myöskin se on ollut hallituksen arvovalinta ettei olla aidosti kiinnostuneita niistä pojista jotka joutuvat olemaan isommissa ryhmissä kuin aikaisemmin ja opettajalla ei ole aikaa riittävästi antaa tukea just niille jotka sitä tukea tarvitsisivat aiotteko esittää nyt puolivälitarkistuksessa nimenomaan tähän tasa arvoon ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen lisämäärärahaa
puhemies on ihan väistämättä nyt muistutettava entistä opetusministeri gustafssonia että teidän aikananne nimenomaan sitä perusrahoitusta peruskoulupalveluun meidän kansalliseen ylpeyteemme leikattiin vahvasti tämä hallitus nimenomaan teki sen päätöksen että perusrahoitus turvataan ja kuntatalous kehittyy tämän hallituksen monien toimien myötä myönteisesti se on sen koulutuksen kannalta se ihan keskeinen kysymys ja toinen asia on sitten se kunnianhimoinen kehittäminen meidän pitää kehittää peruskoulua jotta se pystyy elämään ajassa ja turvaamaan oppimistulokset tulevaisuudessa eli tekemään tämän käänteen siitä

opettajien osaamiseen keskittyen se on se painopiste numero yksi ja uudet opetussuunnitelmat ovat iso sisällöllinen uudistus jonka myötä pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisuus yksilölliseen tukeen tarpeen mukaan ja erityisopetus on yksi kysymys jota meidän täytyy asiantuntijoiden kanssa käydä läpi koska siitä hyvin paljon kannetaan kyllä kentällä huolta ja se
arvoisa puhemies peruskoulun tärkeimpänä tehtävänä on tukea lasta löytämään omat kykynsä ja milloin peruskoulu tässä onnistuu se on yksilöiden onnen ja kansakunnan taloudellisen menestyksen ehto tosiasia on että ryhmäkoot kasvavat ja tosiasia on että siitä kärsivät erityisesti ne lapset joille keskittyminen isossa ryhmässä on hankalaa ja jotka eniten opettajan tukea tarvitsevat ehkä sen takia että kotoa ei niitä resursseja pystytä aivan niin paljon antamaan

että ne riittävät kompensoimaan katoavia minuutteja ja neliöitä ja uskovatko myös opettajat näin

tehdään peruskouluvision rakentamiseksi ja sen lisäksi on sitten nämä mainitut operatiiviset toimet joita tehdään ja asiantuntijat on laitettu töihin elikkä tutkijat parhaat peruskoulun tuntijat asiantuntijat käyvät läpi niitä tekijöitä sitten on täysin erillisiä toimia kuten vaikka se että kun me kannamme huolta luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen heikentymisestä niin siihen on kohdistettu sitten erillisiä toimia ja erillisrahoitusta ja sitten opettajien osaamisesta meidän täytyy pitää kiinni koska koko se suomalaisen peruskoulun menestystarina rakentuu sen varaan että meillä on arvostetut osaavat korkeasti koulutetut opettajat he ovat se paras laadun tae ja heihin pitää ehdottomasti panostaa mutta sitten tietysti pitää myöskin kiinnittää huomiota siihen että monet koulun ulkopuoliset ongelmat näkyvät nyt siellä kouluelämässä siellä on yksinäisyyttä kiusaamista perheiden ongelmia myöskin näihin tarvitaan ratkaisuja moniammatillista yhteistyötä jota tehdään nyt muun muassa ministeri rehulan kanssa yhdessä meillä on lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma jossa pyritään saamaan ammattilaiset toimimaan

seuraava kysymys edustaja östman
arvoisa puhemies viime kesänä kävimme kristillisdemokraattien aloitteesta välikysymyskeskustelun maatalouskriisistä silloin asianomainen ministeri totesi vastauksissaan että on turha vaatia puhdasta suomalaista ruokaa koteihin kouluihin tai ravintoloihin jollemme pysty varmistamaan edellytyksiä ruoan tuottamiselle olin ja olen edelleen asianomaisen ministerin kanssa täysin samaa mieltä brasilialaista skandaalilihaa on tuotu suomeen ja nyt tilanteessa jossa lautasellemme päätyy ruokaa joka ei ole suomalaista eikä varmuudella puhdasta on syytä kysyä onko oikein ja oikeudenmukaista että verorahoilla ostetaan sellaista ruokaa suomalaisten syötäväksi jota suomessa ei edes saa tuottaa miten suomalaiset maatalousyrittäjät ja elintarviketeollisuus voivat pärjätä kilpailutuksissa jos emme edes sitoudu niihin sääntöihin joita olemme heille asettaneet
hyvät edustajat pyydän teitä pidättäytymään tästä muusta keskustelusta se vaikeuttaa tämän täysistunnon seuraamista esimerkiksi kodeissa joissa tätä katsotaan paraikaa televisiosta

arvoisa puhemies edustaja östmanin kysymys on yhtä hyvä kuin viime kesänä ja vastaus on sama on turha odottaa että meillä on puhdasta suomalaista ruokaa lautasilla kodeissa tai kouluissa ellei se viljely ole myös kannattavaa tuottajille ja tämän puolesta hallitus tietenkin toimii

maailmalla tämän brasilialaisen naudanlihan osalta meillä on eu komissiotasolla hyväksytty että brasiliasta saa lihaa tuoda eurooppaan sen jälkeen on hyväksytty ne laitokset mistä lihaa voi toimittaa nyt on käynyt ilmi että joissakin näistä laitoksista on korruptioskandaalin myötä valvonta pettänyt myös suomeen on joistain näistä laitoksista tullut lihaeriä ja evira käy tällä hetkellä niitä yhdessä toimijoitten kanssa läpi mutta vielä ei ole mitään merkkiä

uusi hankintalaki mahdollistaa lähiruoan suosimisen sekä pienten ja keskisuurten yritysten markkinoillepääsyn muun muassa mahdollistamalla osatarjousten tekemisen kilpailutuksiin kuntien vastuu osaavasta hankintapolitiikasta on merkittävä miten hallitus varmistaa että lähiruoka huomioidaan paremmin jatkossa julkisissa hankinnoissa

arvoisa puhemies kysymykset sen paranevat valtion ruokahankinnoissa hallitus haluaa varmistaa sen sillä tavalla että teimme viime kesänä periaatepäätöksen että valtion ruokahankinnoissa noudatetaan sitä viljelyn ja ympäristön ja ihmisten ja eläinten suojelun standardia mitä suomalaisilta tuottajiltakin vaaditaan eilen julkaisimme myös kunnille oppaan ja kriteeristön jota toivomme kuntapäättäjien alkavan jatkossa noudattaa valtio ei voi päättää kuntien puolesta kunnat voivat itse päättää vaatia samanlaista tasoa mitä valtio

tällä tavoin voimme varmistaa sen että ruoka mitä nautimme julkisissa keittiöissä on niitten tiukkojen laatukriteerien kautta tuotettu mitä suomessa edellytetään ja sitä voidaan turvallisesti nauttia

rouva puhemies on juuri näin että varmin tapa varmistua siitä että tietää mitä syö on se että syö suomalaista ruokaa silloin voi syödä sitä turvallisin mielin sekä voi syödä sitä myös hyvillä mielin mielin kaikilta osin sen osalta tuotantoetiikka ja tapa toimia se on myöskin terveyskysymys kansanterveyskysymys mitä suurimmassa määrin on myöskin selvää että kun näitä kohuja tulee jatkuvasti tavan takaa ympäri maailmaa niin näillä yritetään vaikuttaa manipuloida markkinoita saada kilpailuetua ja tässä tullaan tilanteeseen jossa suomalainen ei voi pärjätä me teemme täällä asiat niin kuin pitää tehdä meitä valvotaan meillä on hyvä viranomaisverkosto meillä on jäljitettävyys alkuperät kaikki tämä kunnossa

arvoisa puhemies noin kuukausi sitten julkistin päätöksen siitä että suomalaisissa lihajalosteissa ja maitojalosteissa jotka on suomessa valmistettu täytyy kertoa kuluttajille myös se raaka aineen alkuperä tätä velvoitetta meillä ei aikaisemmin ole ollut ja kun tämä säädös saatetaan voimaan ja siirtymäaika on kulunut kun suomi täyttää sata vuotta meillä kuluttajien mahdollisuus saada selko syömänsä ruoan alkuperästä oleellisesti paranee

sen sijaan tätä velvoitetta emme voi asettaa nyt tämän brasilialaisen lihakohun myötä on kyllä syytä alkaa pohtia myös sitä miten suurkeittiöissä tai ravintoloissa voitaisiin kuluttajille entistä varmemmin ja selvemmin kertoa mikä on heidän tilaamansa ruoka annoksen eri raaka aineitten alkuperämaa

sain jo puolet vastauksesta mutta haluan vielä kysyä onko mahdollista samalla tavalla kuin esimerkiksi ranskassa vaatia että alkuperämaa merkitään tuotteeseen

arvoisa puhemies olemme juuri tätä alkuperämerkintävaatimusta suomalaisten elintarvikkeitten osalta toteuttamassa samankaltaisella mallilla kuin minkä mahdollistamiseksi ranska on tehnyt työtä komission suuntaan

kertoo kuluttajille entistä paremmin liha ja maitojalosteitten alkuperän kun tuo säädös saadaan voimaan ja siirtymäaika on kulunut jo tällä hetkellä liha ja maitotuotteissa hyvää suomesta merkki takaa sen että raaka aine on sataprosenttisesti suomalaista joten kuluttaja voi jo sen merkin perusteella varmistua myös raaka aineen alkuperästä jos pitää sitä tärkeänä kuten todella moni kuluttaja pitää

seuraava kysymys edustaja nylander
arvoisa puhemies värderade talman on erittäin huolestuttava kehitys suomessa se että kouluissa luetaan ja opitaan yhä vähemmän kieliä yksi osoitus tästä on että kielten kirjoittaminen ylioppilaskirjoituksissa on vähemmän suosittua kuin aikaisemmin kielitaidosta on todellakin hyötyä elämän kaikilla alueilla

olemme pitkään peräänkuuluttaneet kansallista kielistrategiaa ja siksi on todella hienoa että opetusministeri on perustanut työryhmän joka pohtii tätä arvoisa ministeri millä tavoin hallitus aikoo tukea sitä että saisimme suomalaiset nuoret ja lapset lukemaan ja opiskelemaan enemmän kieliä kouluissa

edustaja nylander otitte tämän tärkeän asian esiin nimittäin tulevaisuudessa yhä kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan entistä vahvempaa kielitaitoa ja enemmän kielten osaamista kuin tällä hetkellä siihen tarvitaan monta erilaista keinoa ja ihan ytimessä on tietysti se motivaatio miten voidaan vahvistaa motivaatiota oppia uusia kieliä yksi tehokkaimmista keinoista sekä motivaation että sitten ihan sen oppimisen näkökulmasta on se että kielten oppiminen alkaisi jo varhaisemmassa vaiheessa jo ensimmäisellä luokalla koulussa tai jo varhaiskasvatuksessa mielellään tästä on tutkimusta paljon ja tästä on myöskin paljon hyviä kokemuksia ja siitä syystä hallitus on käynnistänyt laajat kokeilut missä tuodaan sitä varhaista kielten oppimista

ensi syksystä alkaen muitakin keinoja on ja tämän kansallisen kielistrategian valmistelu on alkanut siinä ovat asiantuntijat töissä pohtimassa sitä kielten oppimisen koko kaarta tähän saakka on ehkä tehty vähän niin kuin yksittäisiä päätöksiä mutta tarvitaan laajempi näkemys

pyrimme siihen että voidaan aloittaa jo aikaisemmin se kielten oppiminen ja olisi varmasti tehnyt hyvää monille meistäkin tosin olen sitten aikuisemmalla iällä opiskellut kyllä ruotsia hyvin aktiivisesti näistä kokeiluista odotamme tuloksia jo tuossa hyvinkin nopeasti eli ensimmäiset kokeilutulokset tulevat jo heti ja sitten saadaan ihan tutkimus siihen rinnalle niin että silloin myöhemmässä vaiheessa kun pari vuotta on kokeiltu se sitten nähdään ja tietenkin tarvitaan myös pitkittäisseuranta että nähdään miten se vaikuttaa jo ihan niin kuin aikuisenakin siihen että syntyisi paitsi positiivinen asenne yleisesti kielten oppimiseen myöskin semmoinen kestävämpi kielitaito niin että olisi sitä rohkeutta myöskin eduskunnan edessä käyttää

jo pitkään ja eu on meidän keskeinen areenamme toimia ulkomailla samoin käymme kauppaa ympäri maailmaa on hyvin tärkeää että suomi ei kielipolitiikassaan harjoita ikään kuin impivaaralaista sulkeutumista jossa keskitytään vain johonkin tiettyyn kapeaan sektoriin tai pieneen osaan maailman kielistä meillähän on tämä pitkään puhuttu pakkoruotsikysymys ollut sekä politiikassa että yhteiskunnassa jatkuvan keskustelun aiheena me harjoittelemme kahta pientä pohjoismaista kieltä mutta jos luopuisimme pakkoruotsista meillä olisi tilaa harjoitella jotain muuta kieltä sen tilalla nuorison vapaavalintaisella tavalla

arvoisa puhemies tämä on ehkä henkilökohtainen mielipiteeni vaikka hallituksen kyselytunti onkin pakkoruotsi käsite on on siinä mielessä vähän harhaanjohtava että pakkomatematiikkaa meillä on pakkoäidinkieltä ja niin edelleen kielten oppiminen on tärkeää ja meidän pitää panostaa monipuoliseen kielitaitoon kansainvälistyvässä maailmassa hallitusohjelmassa on kirjaus siitä että käynnistetään kokeilu jossa toisen kotimaisen kielen voisi korvata jollain muulla kielellä tämä on myöskin eduskunnan ponnen mukainen tätä esitystä on siitä syystä valmisteltu ja se on ollut muun muassa ihan tarkassa perustuslakiseulassa ja asiasta tullaan lähiaikoina keskustelemaan mutta samanaikaisesti kyllä pidän tärkeänä sitä että meillä on kokeiluja siitä miten motivaatiota voitaisiin lisätä esimerkiksi aikaistamalla varhentamalla kielten oppimista toki siinä mielessä edustaja on hyvinkin oikeassa että tarvitaan monipuolista kielitaitoa kyllähän se niin on myös tutkimusten mukaan että kun oppii yhtä kieltä oppii helpommin seuraavaa ja ja sitä seuraavaa ja niin edelleen eli ei kieliä myöskään

vielä yksi kysymys edustaja outi mäkelä arvoisa puhemies

päivän kauppalehdessä antti rinne on nostanut sote valinnanvapauskeskusteluun uuden mörön väittämällä että eun ja kanadan välinen vapaakauppasopimus estäisi suomea muuttamasta sote tuotantotapaa jossa kertaalleen avataan tie valinnanvapaudelle tämä vapaakauppasopimus on tulossa väliaikaisesti voimaan huhtikuussa ja on tarkoitus tuoda myöhemmin ratifioitavaksi parlamentteihin ja myös suomen eduskuntaan olisin nyt kysynyt hallitukselta pitääkö tämä rinteen väite paikkansa vai onko nyt valinnanvapauden vastustamisessa otettu jo vaihtoehtoiset faktat käyttöön

arvoisa puhemies kyllä tämä väite on perätön ihan julkisista lähteistä löytyy kanadan vapaakauppasopimus cetan tulkintaväline joka erikseen tehtiin vielä sopimuksen päälle jotta asia olisi täysin selvä elikkä vapaakauppasopimus ei estä palauttamasta julkisen vallan yksinoikeudella tuotettavaksi sellaisiakaan palveluita jotka on kilpailulle avattu todella toivon että emme lähde hiekoittamaan tietä kauppasopimukselta joka voi tuoda

tämä ceta sopimus on sinällään vapaakauppasopimuksena tärkeä suomelle ja euroopalle se on tärkeä asia hyvä asia ja sitä pitää edistää tuossa haastattelussa josta on osa tuossa kokonaisuudessa todella totesin sen näin että täytyy selvittää todella tarkkaan se mitä tämä vapaakauppasopimus tarkoittaa tilanteessa jossa julkiset palvelut tulevat hallituksen mallissa yksityistettyä tätä edelsi keskustelu hallituksen muutaman keskeisen virkamiehen kanssa jossa todettiin tuossa keskustelussa että sote laissa täytyy olla todella tarkka jotta tämän julkisen rahoituksen malli tulee siellä selville jotta tämä uhkakuva ei toteudu

tietysti toimittajan tulkinta tuo kohta on kyllä kauppalehdeltä rinteen haastattelussa pelottelua joka ei pidä paikkaansa ja toivon että se ei saa väärää jalansijaa suomelle erittäin edullisen kauppasopimuksen kannalta sen ratifiointivaiheessa
no vielä yksi lisäkysymys edustaja rinne
niin kuin totesin hallituksen virkamiehet toteavat että sote pykälä pitää kirjoittaa sillä tavalla että julkinen rahoitus tulee selväksi ettei synny tilannetta jossa voivat nämä

sopimuksen ongelmat jotka nostin esille tuossa toteutua kysynkin nyt ihan suoran kysymyksen pitääkö tämä väite paikkansa ministeri mykkänen
puhemies varmasti pitää paikkansa että rahoituksen pykälät pitää kirjoittaa selvästi

arvoisa herra puhemies kiitos puheenjohtaja eerolalle tästä esittelypuheenvuorosta ja toivotan kaikille salissaolijoille oikein hyvää pohjolan päivää eerola esitteli pohjola nordenin ylläpitämän neuvottelutoimikunnan ja ja mainitsitte siitä että haluatte tiedottaa siitä muille pohjoismaille olen kyllä sitä mieltä että tiedottaminen ei enää tässä vaiheessa riitä vaan meidän kollegoita pohjoismaiden neuvostossa pitää vaatia meidän neuvontatoimikunnan neuvontatoimikunnan käytänteet myös myös omaan toimintarepertuaariinsa nimittäin neuvontatoimikunta on toiminut viisitoista vuotta kokouksia on neljä kertaa vuodessa aina ennen rajaesteneuvoston kokoontumisia siellä on käsitelty vuodesta toiseen samoja asioita olen johtanut sitä neuvontatoimikuntaa nyt vajaan kahden vuoden ajan ja jatkuvasti meillä on asialistalla rakentamismääräykset potilasmatkat pätevyysvaatimukset ammattitutkinnoissa ja niin edelleen mutta olennaistahan tässä on se että näiden rajaesteiden purkaminen ja estäminen ei ole ole minkään yksittäisen viranomaisen vastuulla

vaan se tehdään moniammatillisessa yhteistyössä ja siitä on kuitenkin ollut melkoisen hyviä näyttöjä kysynkin tämän seurakunnan läsnäollessa puheenjohtaja eerola olettehan valmis vaatimaan toimenpiteitä ettette vain tyydy siihen tiedottamiseen siihen saatte varmasti meiltä kaikilta tässä salissa olevilta vahvan tuen

minusta tuntuu että pohjoismaat ovat hieman alikäytetty mahdollisuus ja siitä ehkä kertoo myös se että meitä on täällä vain kourallinen tänään puhumassa tästä tärkeästä asiasta kuten tuossa suomen valtuuskunnan puheenjohtaja eerola totesi itse asiassa pohjoismaat ovat talousalueena suuri globaalistikin g kahdenkymmenen sisällä elikkä erittäin vauras alue ja jos me osaisimme kaiken sen potentiaalin käyttää niin vaurautta voisi olla varmasti vielä enemmänkin kuusikymmentäviisituhatta pohjoismaista ihmistä pendelöi päivittäin pohjoismaasta toiseen ja näistä kymmenentuhatta on suomalaisia tästä huolimatta valtava määrä edelleen on niitä esteitä joita arkipäivän työelämässä kouluelämässä tai sitten eläkkeelle siirryttäessä tulee vastaan puhumattakaan siitä mitä kaikkea yritykset kohtaavat jos ne toimivat raja alueilla tai useammassa pohjoismaassa joiden pitäisi olla niin samankaltaisia

pohjoismaiden neuvostossa aika monet täälläkin läsnä olevista edustajista ovat olleet tekemässä lausuntoja mietintöjä esityksiä saisimme myös sitten parlamentissa toimeenpantua tämä on tietenkin palaute meille kaikille miten otamme ne esille omissa valiokunnissamme ja saisimme niitä myös kansalliseen lainsäädäntöön sisälle

talman todella hyvää pohjolan päivää kaikki kaikki kollegat usein olemme täällä aika kipakkaakin keskustelua käyneet eri asioista mutta kyllä tämä pohjoismaisuus on semmoinen joka yhdistää yhdistää meitä kaikkia pohjoismaisuushan on maailmanluokan menestystarina oli sykähdyttävää tänäkin aamuna saada herätä tässä pohjoisessa pienessä maassa se on huikea menestystarina että viisi pientä pohjoismaata menestyvät kansainvälisissä mittauksissa vuosi toisensa jälkeen viimeksi tällä viikolla maanantaina oltiin kaikki kympin kärjessä onnellisuudessa siinä meillä on yhdessä todella paljon

rajaesteiden ratkaiseminen ja pohjoismaiden integraation syventäminen on varsinainen maratonlaji ja siinä toden totta tarvitaan meitä kaikkia myös niitä kansanedustajia jotka eivät ole pohjoismaiden neuvoston toiminnassa mukana koska kyllähän nämä rajaesteet syntyvät meidän maiden parlamenteissa kun me säädämme näitä lakeja yhdyn myös niihin kiitoksiin joita juho eerola antoi pohjola nordenin neuvontatoimikunnasta myös edustaja virolainen on antanut oman panoksensa siitä voimme myös olla ylpeitä ja toivon että ministerit jotka pohjoismaisissa kokouksissa käytte pidätte tätä suomen käytäntöä esillä olen itsekin vuosikausia saanut toimia tämän neuvontatoimikunnan puheenjohtajana se on hyvin pientä arkista arkista työtä mutta sillä on ollut merkittävä vaikutus siihen että että me olemme saaneet meidän viranomaiset kelan verottajan eläketurvakeskuksen kiinnostumaan näistä kansalaisille tärkeistä asioista arvoisa puhemies lopuksi haluaisin haluaisin kehua ministeri berneriä joka on on ollut erittäin hyvä yhteistyöministeri ja ja kiittää häntä siitä tärkeästä työstä jota hän on yhteistyöministerinä tehnyt ja tekee on hienoa että suomen puheenjohtajuuskaudella meillä on asiat hyvin hallussa

arvoisa puhemies rajaesteiden poistamisella pyritään luomaan entistä avoimempaa pohjolaa muuttamisen sukkuloinnin opiskelun ja yrittämisen osalta ja se on erittäin hyvä asia poistamalla täältä rajaesteet saadaan parempi pohjola rajattomampi pohjola olen myöskin itse istunut neuvostossa ja siellä tosiaan käsiteltiin näitä asioita ehkä on hyvä vielä muistaa että tosiaankin pohjoismaiden lisäksi siihen kuuluvat myös grönlanti ja färsaaret tietynlaisia rajaesteitä poistaisi ehkä meidän osaltamme se että saisimme myöskin suomen kielellä kaikki tiedot siitä mitä pohjoismaiden neuvostossa tehdään tällä hetkellä esimerkiksi luen tästä ruotsinkielistä tekstiä koska en suomenkielistä heti löydä niin nopeasti netistä mutta se mikä on on se että kun asutaan yhteisessä avoimessa pohjolassa ja mennään toiseen maahan työhön ja jos siellä tulee esimerkiksi työttömyys seuraa vaikkapa välittömästi niin ei tule sitä tilannetta että pudotaan suojaverkon ulkopuolelle tai jos mennään naimisiin

poikkinaidaan niin kuin pohjoisessa tehdään joen yli haaparannan ja tornion välillä ja jos tullaan vaikkapa lomalle toiseen maahan ja sattuukin olemaan niin että synnytys käynnistyy siellä niin se on pikkuinen ja aika isokin probleema perheelle silloin kun olin pohjoismaiden neuvostossa siellä keskusteltiin esimerkiksi pullojen palauttamisesta kun on ostettu viereisestä maasta siihen toiseen maahan mutta se se asia ei vain mene mene eteenpäin nyt toivoisin että tällä hetkellä tästä eteenpäin pohjoismaiden neuvoston jäsenet kertoisivat mitkä ovat juuri silloin esillä nimittäin päätöksiä rajaesteiden poistamisesta ei tehdä pohjoismaiden neuvostossa vaan kunkin maan parlamentti tekee omalta osaltaan sen esityksen ja nyt me tarvitsemme tietoa sieltä ja esityksiä hallitukselle niistä asioista jotka parantaisivat suomalaisten

herra puhemies hyvää pohjolan päivää meille kaikille ja kiitokset ensinnä puheenjohtaja juho eerolalle tästä saadaan keskustelualoite tänne saliin ja päästään tästä keskustelemaan kiitokset myös lämpimästi yhteistyöministeri bernerille viime viime vuodesta ministerineuvoston osalta saatiin hyvin tämä suomen teema mikä ministerineuvostossa oli oikeastaan se johdanto tuli vielä lisäksi meidän omasta hallitusohjelmastamme eli norminpurkutalkoot ja sitä myös tehtiin vahvasti pohjoismaisella tasolla ja nimititte sinne mukaan risto e j penttilän joka oli myös vahvasti puheenjohtajana rajaesteneuvoston toiminnassa ja niin edelleen vielä täytyy aktiivisia muita edustajia siellä ja vielä rajaesteryhmän puheenjohtajaa katri kulmunia näistä toimenpiteistä tämä rajaesteryhmähän on nyt kasvu ja kehitysvaliokunnan alaisena toimintana siellä neuvoston puolella mutta tässä on jo mainittukin nämä asiat millä tavalla me niitä rajaesteitä voisimme vähentää ja näen että meillä pitäisi olla enemmän tätä keskustelua meidän eduskunnassa ja myös meidän valiokunnissa kun näitä asioita käsitellään ja pitäisi tuoda sitä pohjoismaista keskustelua ja siihen liittyvää keskustelua ihan sinne valiokuntatasolle eli aika vähän oikeastaan kun mekin kuulemme asiantuntijoita ja teemme omia kotimaisia päätöksiä katsomme sitä myös pohjoismaisilla silmälaseilla toinen asia mitä pohjoismaissa pitäisi yhdessä miettiä on myös tämä proaktiivisempi ote eun eun ja komission suuntaan että kun lähdetään uutta lainsäädäntöä tekemään niin olisi pohja meillä pohjoismaisesti kun eu antaa omaa sääntelyään toinen asia on se miten me implementoimme eun säännöstöä säännöstöä tänne suomeen ja pohjoismaihin että siinä implementointivaiheessa ei tulisi lisää niitä rajaesteitä erinomaisia rajaesteen purkuja on myös yrityselämän osalta ja tämä on hieno asia että nämä kaikki asiat etenevät tällä tavalla

arvoisa puhemies itsekin haluan ensin toivottaa kaikille hyvää pohjolan päivää täytyy sanoa että että kun olen useaankin otteeseen asunut ulkomailla niin mitä kauemmaksi menee sen vahvemmin se pohjoismainen identiteetti tulee itsellekin itsellekin pintaan pohjoismaat ovat hyvin luonteva yhteistyöalue meille ja ja pohjoismaiset yhteiskunnat ovat hyvin samankaltaisia ja jaamme samanlaisen arvopohjan onkin erittäin tärkeää että pohjoismaiden välillä niin niin asumisen opiskelun työnteon liikkumisen kaupanteon tulisi olla niin niin vaivatonta ettei ettei sitä rajan ylittämistä edes huomaisi me tiedämme että meillä on alueita missä rajanylitys on hyvin luontevaa vaikka tuolla pohjoisessa tornio haaparanta sitä rajaa ei juuri huomaakaan mutta sitten tietysti muualla asuvat eivät välttämättä aina ajattele kuinka tärkeää on tämä että me pohjoismaissa voimme

kun me eu lainsäädäntöä tuomme kotimaiseen kansalliseen lainsäädäntöön tekisimme systemaattisen tarkastelun ettemme siinä kohtaa synnytä uusia rajaesteitä on toki niinkin että ovat pohjoismaiden neuvostossa roolina on on tuoda myös valiokuntiin tätä näkemystä mutta se jää kyllä liian irralliseksi jos se jätetään vain näiden yksittäisten edustajien harteille siksi tämmöinen systemaattinen pohjoismaiden vaikutusarvio kaikkien lakien kohdalla olisi tarpeen
arvoisa puhemies pohjoismainen yhteistyö ei todellakaan ole itsestäänselvyys sen eteen pitää tehdä töitä töitä jatkuvasti haluaisin kiittää ministeri berneriä meillä on ollut erittäin aktiivinen vuosi ja minun mielestäni etenkin norjalaisten miksei ruotsalaisten ja muidenkin kanssa liikenneasioissa on päästy keskustelussa aivan uudelle tasolle iso kiitos siitä vuonna kaksituhattaneljätoista otsikkona oli pohjoismaat eussa tämä on mielestäni edelleen todella tärkeä otsikko edustaja edustaja pirttilahti nostikin esille tämän eu vaikuttamisen ja proaktiivisuuden nyt kun me esimerkiksi liikenteen osalta puhumme kaksituhattakaksikymmentäkolme alkavasta ten t rahoituksesta niin miten me olemme suomena siellä esillä miten muut pohjoismaat meillä on aika paljon matkaa siihen että tämä pohjoismainen saavutettavuus olisi meillä samalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa äärettömän iso asia meille kaikille kansallinen energia ja ilmastostrategia on nyt meillä muun muassa talousvaliokunnassa ja kuinka ollakaan me huomaammekin että tämä ei ole itse asiassa ihan kansallinen asia se on kaikkea muuta kuin kansallinen asia se on ylikansallinen asia se on pohjoismaalainen asia tässäkin me odotamme nyt jorma ollilan selvitystä raporttia siitä siitä miten meidän tulisi jatkossa toimia pohjoismaissa ja eussa ja etenkin mitä suomen tulisi tehdä kaiken kaikkiaan tämä valiokuntien välinen yhteistyö esimerkiksi meillä talousvaliokunnassa nousee jatkuvasti esille että meidän pitäisi enemmän olla tekemisissä meidän pohjoismaalaisten kollegoiden kanssa myös valiokuntatasolla siinäkin nyt tietysti itse kukin katsoo peiliin mitä voisimme tehdä arvoisa ministeri kysyn vielä tätä miten me voisimme nyt tätä proaktiivisuutta kehittää yhdessä pohjoismaalaisittain vaikuttamalla paremmin euroopan unionissa
arvoisat edustajat avaan nyt vielä lopuksi debattivaiheen tässä keskustelussa ja josko ministeri haluaa sitä ennen jotakin sanoa tai ministerit jompikumpi ei yhtä aikaa mutta jompikumpi jossakin järjestyksessä niin otetaan heidän sanottavansa ensiksi ja sen jälkeen jatketaan

hyvää pohjolan päivää myös minun puolestani ja kiitoksia kiitoksista ja mukavasta palautteesta pohjoismainen yhteistyö on meille yhteisesti tärkeä asia ja edelleen pohjoismaisessa ministerineuvostossa pidämme aktiivisesti esillä purkamista tärkeää siinä ovat juuri ne asiat joita pidittekin omissa puheenvuoroissanne esillä se että me aktiivisesti teemme työtä rajaesteneuvostossa ja pidämme hyviä käytäntöjä esillä ja myöskin joka kokouksessa muistutamme sen työn seuraamisesta ja uusien tavoitteiden asettamisesta toinen on se että me katsomme eu tasolla sitä että me yhteisellä tavalla eussa vaikutamme mutta myöskin toimeenpanemme eusta tulleita direktiivejä ja asetuksia siinä meillä on vielä parantamisen tarvetta paljon tässä on kyse myöskin siitä kuinka paljon ja kuinka pitkälle olemme valmiita myöskin huomioimaan pohjoismaisen sisämarkkinan omana näkökulmanaan ja kuinka valmiita olemme myöskin huomioimaan omassa lainsäädäntövalmistelussamme sen että aina tarkastamme miten tämä asia on implementoitu tai ollaan implementoimassa muissa pohjoismaissa kolmanneksi on tärkeää että me priorisoimme joitakin alueita joilla me tiivistämme yhteistyötä tällä hetkellä olemme keskustelleet nimenomaan digitaalisen sisämarkkinan toiminnan vahvistamisesta energiayhteistyöstä jossa meillä olivat juuri muutama viikko sitten energia ja liikenneministerit suomessa koolla jossa tarkoitus on nimenomaan hyvin konkreettisella tasolla koordinoida yhteisiä tavoitteita ja myöskin niiden implementointia sekä lainsäädännössä että sitten yhteisten käytäntöjen luomiseksi ja tapaamme uudestaan toukokuussa nämä yhteiset tavoitteet ovat ehkä sitten juuri se tapa millä me voimme tiivistää sitä yhteistyötä pohjoismaiden kesken ja tehdä siitä hyvin pragmaattista tärkeäähän tässä meillä on se että neuvosto ja parlamentit ovat mukana tässä yhteistyössä ja vahvistavat sitä mitä sitten toisaalta ministeriryhmissä valmistelemme ja saamme sitten sitä keskustelua myöskin parlamentaarisella tasolla eteenpäin

nimenomaan työelämäpuolella toki se on usein laajentunut monelle muullekin sektorille mutta ehkä työelämäsektorilta sen verran että tämä strategia yhteistyöohjelma kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista on tämmöinen tärkeä monialainen painopistealue raja esteiden torjuminen ja purkaminen pohjoismaisilla työmarkkinoilla nyt uutta yhteistyöohjelmaa valmistellaan ja luonnoksen mukaan edistetään liikkuvuutta ja torjutaan ja vähennetään rajaesteitä ennen kaikkea nämä vapaat pohjoismaiset työmarkkinat yli kuusikymmentä vuotta pohjoismaissa on tärkeä säilyttää ja kehittää niitä edelleen tässä työn ohessa tapasin herran nimeltä poul nielson poul nielson teki kaksituhattakuusitoista toimeksiannosta suuren pohjoismaisen työelämäalan strategiaselvityksen läpivalaisun ja antoi suosituksia mitä pitäisi hänen mielestään tehdä näitä suosituksia tietysti käsitellään ja niiden toimeenpanoa selvitellään ja valmistellaan nimenomaan työelämäalalla työttömyysturvaan liittyvät asiat kuuluvat suomessa tietysti pääasiassa stmn puolelle päävastuualueelle mutta mutta pohjoismaissa työelämäalan ministerin toimialaan voivat sisältyä myös sosiaaliasiat monella rajaesteellä on nyt yhteys niin kuin täällä sanottiin eu lainsäädäntöön silloin se ratkaisu mitä etsitään on monesti aika vaikea tehdä puhtaasti pohjoismaiden sisäisenä asiana ja sen takia pitää tehdä sitä työtä myös tuolla eu puolella minun minun mielestäni suomi ja pohjoismaat ovat tässä onnistuneet hyvin joka kerta kun on meille vaikeita asioita me kyllä haemme tukea muista pohjoismaista ehkä lopetan siihen että yksi tämmöinen rajaeste mikä oli työelämäalalla suoraan joka liittyi temin hallinnonalaan oli rajan yli suuntautuvien työhaastattelumatkojen korvaaminen tämän vuoden alusta tulleeseen valtioneuvoston asetukseen julkisista työvoima ja yrityspalveluista lisättiin uusi momentti ja tämä este on poistunut minun mielestäni tämä oli yksi yksi edistysaskel taas näitten rajaesteitten poistamisessa

arvoisa puhemies yksittäin pohjoismaat ovat pieniä toimijoita mutta yhdessä olemme maailman kymmenenneksi suurin talousmahti se on aika kova juttu g kahdenkymmenen merkitys on kasvanut se määrittelee talouspoliittisen agendan hyvin pitkälti varsinkin kun nyt monenkeskisessä yhteistyössä ei pystytä aina sopimaan asioista kaikkien viiden pohjoismaan kaikki ammatilliset keskusjärjestöt eli meiltä akava sttk ja sak ja kaikista pohjoismaista kaikki keskusjärjestöt ovat tehneet aloitteen ja kehottaneet pohjoismaisia hallituksia pohtimaan millä tavalla pohjoismaat voisivat tehdä sellaista yhteistyötä että pääsisimme tiiviimpään yhteistyöhön ja vaikuttamaan tähän g kaksikymmentä agendaan olisi mielenkiintoista kuulla miten hallituksessa tähän suhtaudutaan ja oletteko edenneet tässä asiassa

arvoisa puhemies näitä erilaisia mittauksia eri sektoreilla tehdään aika ajoin milloin mistäkin taisi viikolla tulla onnellisuudesta ja kaikki pohjoismaat olivat siellä kärjessä itse asiassa mittari kuin mittari kun puhutaan hyvistä asioista aina pohjoismaat ovat siellä kärkipäässä kärkisijoilla viiden joukossa vähintäänkin kymmenen joukossa tämä on kyllä aika huikea alue koko maailmassa välillä unohtuu että satumme olemaan onnekkaita kun satumme asumaan tällä monessa mielessä maailman parhaalla alueella joka on esimerkkialue vielä monelle muulle valtiolle kohtalaisen kokoinen kokoinen sisämarkkinakin tämä on hyvä sijoittautumispaikka mille tahansa kv yritykselle mutta käytämmekö kaiken sen potentiaalin mikä pohjoismaissa on vai voisimmeko saada vielä enemmän irti tästä meidän yhteisestä yhteisöstämme

arvoisa herra puhemies edustaja virolaiselle voin vastata yritin tuossa alkupuheenvuorossani olla tällainen rakentava ja maltillinen maltillinen mutta kyllä ovat ihan totta nämä terveiset mitkä liittyvät pohjola nordenin neuvottelutoimikuntaan täytyy täytyy vastaisuudessa vaatia se ei riitä pelkästään että on on rakentava täällä puhujapöntössä ihan ihan oikea ja hyvä huomio sitten edustaja tolppanen tuskaili sen kanssa että joutuu ruotsiksi tai tanskaksi lukemaan näitä näitä esityksiä se on se on ihan totta ja se on ollut ongelma tuolla pohjoismaiden neuvostossa mutta nyt meillä on kuitenkin jäsenaloite sekä suomen valtuuskunnan että islannin valtuuskunnan yhteinen jäsenaloite jonka tarkoituksena on on se että suomen ja islannin kielistä tulisi tasaveroisia kieliä tanskan ruotsin ja norjan norjan rinnalle siihen on jopa aika myönteisesti suhtauduttu tuolla pohjoismaiden neuvostossa se tietenkin tuo kustannuksia se tiedetään mutta itse ajattelen niin että jos täällä suomessa kaksikielisyys on rikkaus ja olemme valmiita siitä maksamaan niin miksei pohjolassa monikielisyys ole vielä suurempi rikkaus

arvoisa puhemies kuten tässä ovat useammat todistaneet varsinkin edustaja feldt ranta tästä meidän yhteisestä sisämarkkinastamme sehän nyt on noin kaksikymmentäviisi miljoonaa ihmistä tai siihen suuntaan niin se on erittäin merkittävä kun me esimerkiksi teemme cleantech innovaatioita ja muita ja on muun muassa tämä biopolttoaineasia niin

siellä on hyviä esimerkkejä sitten kun taas mennään näihin käytänteisiin millä tavalla rajaesteitä on purettu esimerkiksi verottajan käytänteisiin niin kun norjaan vietiin aikanaan koneita niistä piti alvi maksaa ensin mennessä ja sitten sen sai ehkä tullessa takaisin mutta nyt se on poistettu kiitos siitä eli ollaan tehty kovasti töitä niitten purkamiseksi mutta voisiko vielä kysyä tähän markkina alueen vahvistamiseen liittyen mikä siihen on näkemys

arvoisa puhemies puhuimme äsken aivan oikein siitä että meidän pitää olla aktiivisia ja aloitteellisia aloitteellisia ja olemme olleetkin pohjoismaiden tasolla muun muassa matkailussa olemme tehneet aloitteita laajemmasta pohjoismaisesta yhteistyöstä mutta olisin kysynyt vaikka pääministeri ei nyt ole paikalla aivan eu tason tästä on kohta kaksikymmentä vuotta kun vuonna silloinen pääministeri paavo lipponen teki aloitteen pohjoisesta ulottuvuudesta se täyttää nyt tänä syksynä syyskuussa kaksikymmentä vuotta tässä voisi olla ja ehkä tulisi olla jotain sellaista että voisimme koota yhteen ei pelkästään suomalaisia ajatuksia vaan myös pohjoismaalaisia ajatuksia ja viedä niitä yhteisesti eteenpäin euroopan unionissa

arvoisa puhemies tuossa työministeri ottikin esille sen että kyllä näitä rajaesteitä saadaan myös purettua sieltä yksi kerrallaan kiitos siitä työstä edustaja feldt ranta nosti esille keskusjärjestöjen merkityksen ja kun puhutaan yhteisistä työmarkkinoista niin totta kai on myös työnantaja ja työntekijäosapuolilla suuri merkitys sille miten vaikkapa meidän työttömyyskassamaksumme siirtyvät maasta toiseen pohjoismaiden välillä se on tietenkin työmarkkinaosapuolten välinen asia mutta olisiko työministerillä tähän kuitenkin jotain näkemystä miten voitaisiin kerätä ja koota näitä eri maiden työnantaja ja työntekijäosapuolia saman pöydän ääreen ja nostaa myös siellä esille tätä rajaesteproblematiikkaa sitten vielä ministeri berner meillä on olemassa rajaesteneuvontaa tekevät kaksi henkilöä suomessa voi olla että se ei ole ehkä ihan riittävä määrä jos verrataan vaikkapa siihen että ruotsin ja norjan pisteessä

arvoisa puhemies on todella harvinaista että tässä salissa käydään näin asiallista ja rakentavaa keskustelua kuin me nyt käymme kaikki kollegat sekä myöskin asianomaiset ministerit ovat poikkeuksetta käyttäneet puheenvuoroja positiiviseen sävyyn tässä huomaa että ollaan asian ytimessä tämä on asia joka yhdistää meitä yli puoluerajojen

yksi semmoinen konkreettinen asia mikä näissä rajaesteissä pitäisi pitäisi hoitaa on tämä verotus elikkä eläkeläisten verotus se ei varsinainen kaksoisverotus ole mutta tilanne on noin kapulakielellä se että jos olet tienannut ruotsissa niin ruotsi ruotsi verottaa sitten eläkettä siellä ja jos muutat suomeen saat eläkettä ruotsista se on siis verotettu siellä mutta jos saat myös suomesta työeläkettä tai on jotain muuta tuloa josta on kertynyt eläkettä niin täällä nämä tulot lasketaan yhteen ja siitä tulosta määräytyy

kannattaa ihan lukea tuolta veron sivuilta niin että sitä on hankala soveltaa olisi kyllä kohtuullista että suomalaiset jotka ovat työskennelleet siellä voisivat muuttaa kotikonnuillensa sitten kun pääsevät eläkkeelle ja saada eläkkeensä ilman korotettua veroa

arvoisa puhemies tämä pohjola nordenin neuvontatoimikunta on mainittu täällä useaan kertaan

se on siis toimikunta joka kokoaa yhteen viranomaiset kelan verottajan eläketurvakeskuksen verottajan eläketurvakeskuksen ministeriöt ja ja edustaja virolainen johtaa sitä parhaillaan ja topakkana täällä esitti että että meidän pitäisi vähän enemmän pitää ääntä tästä meidän hienosta suomalaisesta keksinnöstämme myös tuolla pohjoismaiden neuvostossa

oli hyvä idea edustaja virolaiselta ja ja minä esitänkin tässä ja uskon että niin myös edustaja eerola joka on suomen valtuuskunnan puheenjohtaja koska hän on myös hyvin aktiivinen ja haluaa että asioita tapahtuu että suomen valtuuskunta voisi hyvin tehdä tästä jäsenaloitteen pohjoismaiden neuvostossa silloin se tulee virallisestikin muiden maiden käsiteltäväksi ja ja voidaan sillä tavalla yrittää edistää tätä hyvää käytäntöä myös muitten pohjoismaitten

arvoisa puhemies kuten tuossa äsken edustaja virolaiselle jo vastasinkin kyllä kyllä tätä tullaan vaatimaan ja kyllä voidaan ottaa keskusteluun tällainen mahdollinen jäsenaloitekin se on erinomaisen tuntuinen idea ainakin näin heti kuultuna äkkipäätä tullen edustaja tolppanen oli jälleen kerran asian ytimessä niin kuin niin kuin usein on tämä on asia josta tulee kaikkein eniten palautetta pohjoismaiden neuvoston jäsenille eli tämä niin sanottu kaksoisverotus se se on semmoinen asia mihin pitää kohdistaa tätä huomiota sitten myöskin se mitä tolppanen aikaisemmin puhui että meidän pohjoismaiden neuvoston jäsenten tulisi sitten kertoa mitä mitä rajaesteitä nyt on tulossa jotta täällä tiedettäisiin me olemme just tähän tähdänneet että mitä pohjoismaiden neuvostossa on olisivat yhteneväiset kansallisten parlamenttien kanssa jotta se tieto sieltä tulisi ihan totta edustaja mikkonen se ei pelkästään välttämättä riitä vaan vaan tähän tarvitaan myös lisäpanostuksia sitten tiedän että teille on tuttu tämä sib malli ministeri lindström olette tavannut pohjoismaisia työministereitä ja olette keskustelleet nimenomaan maahanmuuttajien ongelmista työmarkkinoilla jokaisessa pohjoismaassa afganistanilaiset irakilaiset somalialaiset ovat nämä maahanmuuttajaryhmät jotka työllistyvät muita heikommin kertokaa lisää tästä hedelmällisestä keskustelusta jonka

arvoisa puhemies pohjoismaiden neuvostossa aika moni asia ottaa pitkän ajan ennen kuin niistä saadaan sitten valmista eli päästään siitä ehdotuksesta sitten toimenpiteisiin taisi olla tämä smart grid aloitekin meillä meillä sellainen että meni kuusi vuotta että se saatiin valmiiksi nyt kun on pohjoismaiden neuvostoa neuvostoa uudistettu mutta myös pohjoismaiden ministerineuvostoa uudistettu niin onko yhteistyöministerillä näkemystä ovatko nämä uudistukset siinä mielessä parantaneet sitä asian käsittelyä aika usein pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston välillä näitä asioita pallotellaan ainakin ministerineuvosto ottaisi kopin siitä ja lähdettäisiin oikeasti ja voimakkaammin toimenpiteisiin tämä on sukua myös sille asialle että saataisiin näitä toimenpiteitä nopeammin

arvoisa puhemies ministeri lindström nosti aivan oikein esille poul nielsonin työmarkkina asioita koskevan raportin olin itsekin siinä taustatyössä mukana ja aika usein niin ruotsissa kuin tanskassa ja norjassa asiasta keskustelleena olisin kysynyt teiltä miten te näette nyt tämän jatkon koska tämä on aivan oleellinen asia me kävimme läpi raportin totesimme siinä olevat hyvät pääkohdat mutta ehkä jäimme kaipaamaan hieman kuitenkin sitä kuuluisaa konkretiaa nyt jos koskaan olisi tilaisuus myös suomena vaikuttaa tähän ja ottaa siinä mielessä vetovastuuta suomalaisille ja ja sitä kautta saada tätä pohjoismaista työmarkkinayhteistyötä eteenpäin

arvoisa puhemies tässä nousi esiin tämä eläkeläisiin kohdistuva verotus joka on kyllä todella asia joka paljon puhuttaa katsoin tätä muistiota joka on on yhteistyöministereiden rajaesteselonteko joka on viime vuoden lokakuulle päivätty ja täälläkin tämä ulkomaisten ulkomaisten eläkkeiden verottaminen asuinmaassa on nostettu yhdeksi priorisoiduksi rajaesteeksi joka tulee purkaa tämä on kuitenkin merkitty tässä sinisellä mikä tarkoittaa sitä että este on ratkaistu tai että maat ovat päättäneet katsoa sen loppuun käsitellyksi eivätkä jatka ratkaisun etsimistä tiedämme että asiahan sinänsä ei ole ratkaistu ja kysyisinkin mitä tämä tarkoittaa onko tästä nyt niin kuin luovuttu vai eikö tässä ole tarkoitus että tämä tämä este saataisiin purettua vierailin torniossa viime viikolla ja siellä kuulin että itse asiassa haaparannasta on muodostunut semmoinen paikka mihin monet suomalaiset ruotsissa työnsä tehneet muuttavat asumaan jotta voivat käytännössä sitten asua suomessa vaikka ovatkin kirjoilla tämän eläkkeen

totta että verotusasiassa on tehty paljon sinne on tullut hyvitysmenettely ja sinne on tullut tämmöinen vähentämismenettely näitä on tehty mutta siitä huolimatta siellä kummittelee edelleenkin suomen progressiivinen verotus jossa lasketaan sekä ruotsin tulot että suomen tulot yhteen ja siitä määrätään veroprosentti vaikka vero maksetaan vain suomessa saadusta eläkkeestä

mistä eläke sitten muodostuu olisi saatu pelkästään suomessa mutta se mikä on erittäin hyvä asia tässä pohjoismaisessa yhteistyössä on se että nyt siellä ovat esimerkiksi edustaja feldt ranta ja edustaja eerola jotka ovat ainakin toista kautta edustaja feldt ranta on ehkä jo kolmatta kautta siellä silloin siihen tulee semmoista pitkäjänteisyyttä hankaluushan on se että aina neljän vuoden välein tulee katko ja ihmiset aloittavat alusta niin vaalit ovat neljän vuoden välein

arvoisa puhemies yhdyn kyllä tähän eläkeläisten verotusta koskevaan huoleen se tulee rajaseudullakin vahvasti esille kuten edustaja mikkonen totesi niin tällä hetkellähän valtiovarainministeriössä katsotaan että se asia olisi loppuun käsitelty valitettavasti meillä on olemassa useampia kymmeniä tällaisia näin sanotusti loppuun käsiteltyjä rajaesteitä joita itse asiassa sitten

kuitenkin me olemme täällä pohjoisessa ja teemme paljon yhteistyötä ruotsin ja norjan kanssa niin mitenkä liikenneministeri berner näkee sen kuinka pystyisimme saamaan myös yhteistä eurooppalaista rahoitusta näihin hankkeisiin rajat ylittävästi tornio haaparanta jäämeren ratahankkeet ja varmasti muitakin on ja toisaalta myös sitten vivuttamaan komission rahoitusta tähän enemmän kuin kansallisesti yksin

arvoisa puhemies olimme oslossa kokouksessa jossa meidän puhemies järjesti sata vuotisseminaarin ja keskustelimme myös rajaesteistä liikenteen osalta edustaja kärnä esitti että voitaisiinko suomen sata vuotisjuhlavuoden kunniaksi jo saada aikaiseksi mihinkä suuntaan tämä pohjoinen rata suuntautuu suuntautuuko se yhteistyörata sinne kirkkoniemeen vai tromssaan onko mahdollista esimerkiksi näissä pyöreän pöydän liikennekeskusteluissa tämän vuoden aikana saada tähän jonkinnäköistä suunnitelmaa

ruvettiin puhumaan ja ministeri berner on täällä niin mitenkäs tämä meritie ruotsiin joka on ehdottomasti hyvä pohjoismainen hanke

meritie ruotsiin kulkisi siis vaasasta uumajaan ja sieltä se jatkuisi edelleen norjaan ja sitä kautta pohjoiselle jäämerelle ja siellä olisi kuljetusreitti sitä vartenhan me tarvitsemme tietenkin rahoitusta sekä ruotsista että suomesta että eusta se on mittava hanke ja on jo jonkin verran jaloillaan mutta onko tämä asia nyt tällä hetkellä ollut millään tavalla esillä ministeriössä ja menossa eteenpäin ministeri tuntee asian erittäin hyvin

pohjoismaiset pääministerit ovat linjanneet että pohjoismaat ovat maailman eniten integroitu alue ja se tavoite on meille erittäin vaativa meidän pitäisi sekä ministerineuvostossa että että pohjoismaiden neuvostossa miettiä mitä se tarkoittaa mitä se tarkoittaa yhteisille työmarkkinoille mitä se tarkoittaa koulutukselle mitä se tarkoittaa sosiaalipolitiikalle mitä se tarkoittaa liikenteessä mutta ennen kaikkea mitä se tarkoittaa kansalaiselle ja ja elinkeinoelämälle ja se tarkoittaa meidän yhteiskuntien yhteiselle eteenpäinviemiselle se lause sisältää erittäin suuren vaatimuksen meille jokaiselle ministerineuvostoa on uudistettu ja yhteistyötä on viety suuntaan jossa se on joustavampaa ja jossa pystytään myöskin paremmin ottamaan niin sanottuja ad hoc asioita esille kuten viime vuonna maahanmuuttokysymykset ja nyt on tehty paljon töitä nimenomaan polttoaine ja energiakysymysten äärellä ja liikenteen viemiseksi enemmän vapaamuotoisen yhteistyön äärellä eteenpäin g kaksikymmentä yhteistyö ei ole edennyt yhtä hyvin se johtunee ehkä myöskin siitä että ruotsi suhtautuu hyvin varauksellisesti tähän kysymykseen eikä ole ollut niin halukas viemään pohjoismaita kokonaisuutena kun taas ehkä norjassa ja tanskassa suhtauduttaisiin avoimemmin

suurta liikkumista nopeasti onko meillä enemmän hyödynnettävissä on ehdottomasti biopolttoaineiden jakeluvelvoitteessa voidaan tehdä hallitusten välistä yhteistyötä ja sitä kautta synnyttää yhteinen markkina voidaan luoda yhtenäisiä lippujärjestelmiä ja sitä kautta parantaa meidän kansalaisten liikkuvuutta voidaan yhtäaikaisesti viedä viisi g tä eteenpäin ja sitä kautta mahdollistaa digitalisaatio ja huolehtia yhtenäisistä tietoturvamahdollisuuksista verotuksen osalta meillä on erittäin suuria haasteita johtuen meidän hyvin erilaisista verotusjärjestelmistä tiettyyn pisteeseen olemme pystyneet ratkaisemaan niitä kysymyksiä mutta meillä on vielä haasteita jotka menevät tosi syvälle meidän verojärjestelmiin ja niiden ratkaisemiseksi me teemme töitä meidän valtiovarainministereiden

tällä hetkellä ennen kaikkea suomen ja ruotsin välinen keskustelu voimmeko me saada meidän ten t verkkoamme ulottumaan arktiseen ja voidaanko sitä kautta saada paremmin euta ja komissiota mukaan myöskin rahoitusinstrumentteihin jäämeren rata on ennen kaikkea ollut norjan ja suomen välisissä keskusteluissa ja siinä toivottavasti päästään yhteisymmärrykseen me tarvitsemme kyllä sen rahoitusratkaisun näkemisen miten se tapahtuisi ja tässä suomella on omia haasteita norjan rahoituskyky on parempi kuin meidän sitten

hanke se etenee kyllä hyvin se on tällä hetkellä virkamiestasolla hyvässä hallinnassa ja uskoisin että siinä me olemme kyllä pääsemässä monta askelta kerralla eteenpäin niin kuin edustaja östman totesi pohjoismainen yhteistyö on myönteinen asia meillä ovat kaikki hallitukset erittäin sitoutuneita tähän yhteistyöhön ja meillä on hyvä henki ministerineuvostossa mikä toivottavasti myöskin heijastuu siihen työhön joka sitten neuvostossa nähdään ja myöskin neuvostolle päin päästään raportoimaan
arvoisa puhemies edustaja kulmuni kysyi työmarkkinajärjestöistä pohjoismaisella akselilla miten ne voitaisiin saada vielä pontevammin tähän mukaan sen tiedän että ne tekevät yhteistyötä mutta kun käyn keskustelua meidän kotimaisten työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa niin vien tätä viestiä eteenpäin ja kysyn miten he voisivat edistää ja viedä sitä sitä omissa organisaatioissaan eteenpäin edustaja eerola täällä oli viime syksynä kotouttamisesta vastaavien ministereitten kokous helsingissä olin puheenjohtajana siinä minulta kysyttiin ennen sitä kokousta niin kuin evästyksenä mitä aiheita suomi haluaa nostaa keskusteluun esitin pääsihteeri höybråtenille silloin että voitaisiin keskustella siitä minkä takia tiettyjen etnisten ryhmien työttömyysaste on niin korkea miksi he eivät työllisty tämä oli teemana toki tässä keskustelussa paljastui se että tavallaan konkretiaa oli hyvin vähän suomi oli oikeastaan ainoa joka esitti jotain uutta konkreettista ja se oli tämä sib malli eli vaikuttavuusinvestointi jota nyt ollaan viemässä eteenpäin tämä ei koske pelkästään kotouttamista vaan tätä voidaan soveltaa myös pitkäaikaistyöttömyyteen ylipäätään itse pidän sitä hyvänä eli yritykset toimijat yhteisöt voivat ottaa ottaa vastuuta taloudellisesti siitä ja maksetaan vasta sitten kun tulee tuloksia tämä kiinnosti kovasti muita pohjoismaita koska tämä oli oikeastaan ainoa konkreettinen esitys itse odotin sitä että ruotsista jolla on pitkät kokemukset kotouttamisesta olisi tullut konkretiaa meille päin mutta

jos rajaesteistä puhutaan siellä oli yksi konkreettinen suositus häneltä ja se oli tämmöinen rajaesteneuvoston työtä täydennetään tutkimalla mahdollisuuksia löytää rajatulle ja erikseen määritellylle joukolle ihmisiä räätälöityjä ratkaisuja vakiintuneiden järjestelmien välille tällainen tutkimus tulisi tehdä yhteispohjoismaisena toimeksiantona jota hallitukset tukisivat suoraan ja kuten äsken sanoin näitä selvitellään ja valmistellaan työelämäalalla toivottavasti jotain konkreettistakin tulee koska muutenhan tämä on ihan turhaa jos ei mitään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä aloitteessani ehdotetaan rakennuslupamenettelyn yksinkertaistamista normitalkoita ja turhan byrokratian purkamista totean että tämähän on myös hallituksen tavoitteena tällä hetkellä kaikkeen kiinteään rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa aloitteessa esitetään aikaavievää lupaprosessia yksinkertaistettavaksi siten että asunto ja mökkitontille voidaan rakentaa korkeintaan kahdenkymmenenviiden neliön lisärakennus ilmoitusmenettelyä käyttäen ruotsissa tuli heinäkuun heinäkuun kaksituhattaneljätoista alussa voimaan vastaava lainsäädäntö ja kokemukset ovat siellä olleet hyviä ruotsissa rakennusluvan tilalle otettiin rakennuslautakunnalle jätettävä kirjallinen ilmoitus johon liitetään rakennuksen piirustukset tekniset tiedot ja tarkastussuunnitelma rakentamisen voi aloittaa rakennuslautakunta on kuitannut ilmoituksen ja ilmoittanut rakennusprosessin aloittamisen mahdollisista ehdoista lisätalon valmistuttua pidetään lopputarkastus kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan antaa tarkempia määräyksiä muun muassa rakennuksen vähimmäisetäisyydestä rantaan ja tontin rajasta kyseinen aloite on myös johtanut kasvaviin markkinoihin erityisesti pientalojen myynnissä pienen lisätalon rakennuslupamenettelyä keventämällä voitaisiin madaltaa rakentamaan ryhtymisen kynnystä ja sujuvoittaa rakennusprosessia lisätalo voisi myös tarjota uusia sosiaalisia mahdollisuuksia omakotitalon tai paritalon omistajille erilaisissa elämäntilanteissa pihapiirissä oleva pikkuyksiö voisi toimia esimerkiksi perheen lähitukea tarvitsevan kotina tai itsenäistyvän nuoren ensiasuntona uudistus vähentäisi byrokratiaa lisäisi ihmisten ihmisten valinnanvapautta virkistäisi talokauppaa ja toisi täten myös uusia työpaikkoja arvoisa puhemies syksyllä kaksituhattaneljätoista jätin tästä samasta asiasta toimenpidealoitteen ja olen pannut merkille että hallituspuolueista sekä keskusta että kokoomus ovat myöskin maininneet tästä asiasta ja ongelmasta heidän normipurkutalkoissaan

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja östmanille aloitteesta ja niin kuin totesitte tämä on hyvin samansuuntainen kuin myös kokoomuksen maankäyttö ja asuntopoliittisessa raportissa joka julkaistiin viime viikolla täydennysrakentaminen ja pienten asuntojen rakentaminen ovat sellaisia trendejä joita joita kannattaa viedä eteenpäin ylipäätään trendit

kulutuskäyttäytymisen muutokset kannattaa huomioida kaupungistuminen on semmoinen asia joka vain tapahtuu sille on hyvin vaikea tehdä mitään halusi tai ei ympäristötietoisuus lisääntyy se on aivan selkeä vahva trendi ja jos otetaan vaikka pääkaupunkiseutu tai tampere niin siellä nuorten osalta on ihan selvästi nähtävissä että autoja ei hankita enää samaan malliin kuin menneinä vuosikymmeninä ei ole tarvetta välttämättä hankkia koska esimerkiksi helsingissä on hyvät hyvät joukkoliikenneyhteydet samoin tampereella ja kun ratikka saadaan toimimaan yhteydet paranevat entisestään

toinen rakentamisen normeihin liittyen on asuntojen koko esimerkiksi nykyiset määräykset sanovat että minimipinta alan pitää olla kaksikymmentä neliömetriä no kaksikymmentä neliömetriä on hyvin pieni mutta jos esimerkiksi korkeutta on neljä metriä niin siitä voidaan saada jo ihan toimiva opiskelija asunto tai tai sellainen asunto jossa yhden ihmisen on aivan mahdollista asua esimerkiksi vantaan martinlaaksossa on tämmöinen pilottikohde jossa rakennetaan alle kahdenkymmenen neliömetrin asuntoja mutta se vaati toteutuakseen kaavamuutoksia ja poikkeusluvat kannattaa seurata tarkkaan miten tämä tämä hanke etenee ja minkälaisia kokemuksia siitä tulee ja voisiko siltä osin normeja ehkä keventää pienten omakotitalojen osalta suomalaisista suuri osa haluaa edelleenkin asua omakotitalossa mutta hinta on yksi semmoinen tekijä joka on esteenä muunneltavuuden täytyy olla parempi kuin vanhoissa ei tarvitse enää olla sellainen kuin aikaisemmin itse asiassa suuret neliöt eivät välttämättä ole enää mikään tavoiteltava statussymboli energian hyödyntäminen ja nimenomaan uusiutuvan energian hyödyntäminen on semmoinen asia joka kannattaa huomioida ja huomioidaankin joissakin kohteissa

omalla paikkakunnallani paikkakunnallani valkeakoskella oli asuntomessut kaksituhattayhdeksän messut menivät hyvin ja nyt sitä aluetta laajennetaan länteen päin siitä ja siellä elokuussa aukeaa talonäyttely talonäyttelyn edullisuus muunneltavuus ja uusiutuva energia alueelle rakennetaan kuudenkymmenen viiva yhdeksänkymmenen neliön pienehköjä omakotitaloja ja tavoitteena on että asunnot maksavat

kaksisataatuhatta euroa eli sangen ovat edullisia jos vertaa tampereen tai pääkaupunkiseudun hintoihin niin ne saattavat tarjota esimerkiksi eläköityville hyvän mahdollisuuden muuttaa asuntovarallisuuttaan käyttöpääomaksi kunnilla on iso merkitys

ja kuntien kannattaa ja pitääkin pyrkiä esimerkiksi hiilineutraaliuteen hinku hanke on hyvä hanke ja erilaisia luovia tapoja ihmisten kannustamiseen kannattaa kuntien aktiivisesti kehittää ja tuoda esiin esimerkiksi tässä valkeakosken esimerkissä kunta on sellaisen porkkanan asettanut että omakotitontin ostaja näille pikkuomakotitaloille saa tontin hinnasta alennusta mikäli talossa käytetään uusiutuvaa energiaa eli mieluummin mennään porkkanan kautta kuin kepin kautta kiitos

toivon tosiaan kun täällä on muutama hallituspuolueen edustaja vielä paikalla että he veisivät eteenpäin viestiä että tämä olisi erittäin hyvä asia tämä olisi hyvä asia muun muassa silloin jos asutaan omakotitalossa omakotitaloalueella nyt tulee ihan omakohtainen omakohtainen pikku tarina minulla oli omakotitalo ja siinä oli autotalli joka oli hirveän huonokuntoinen se haluttiin tehdä nätimmäksi sekä naapurin silmälle että omalle silmälle ja toimivammaksi ja näin sitten tehtiinkin mutta mitä se kaikilta naapureilta piti käydä kysymässä ensin lupa voinko korjata tuon rötiskön tuosta ja tehdä siihen nätin harjakaton ja sen jälkeen vielä hakea siihen rakennuslautakunnalta erikseen lupa kyllä tämmöistä norminpurkua olisi hyvä tehdä se edesauttaisi kyllä viemään asioita sutjakkaammin eteenpäin ja vähentäisi turhaa paperinpyöritystä ja varsinkin tässä tilanteessa missä meillä on taloustilanne aika huono kunnissa vähentäisi myöskin ylimääräisiä kustannuksia se olisi erittäin hyvä asia tosiaan tämä idea tuli edustaja östmanilta että voitaisiin tehdä jopa semmoinen pieni asuttava mökki siihen se olisi erittäin hyvä ensiasunnoksi nuorille

uskon että täällä on sellaisia hallituspuolueiden edustajia joilla joilla on painoarvoa myöskin omassa ryhmässään viedä hallituksen kautta asioita eteenpäin mehän tarvitsemme tähän tietysti hallituksen tuen että tämä menisi läpi

tolppasen viesti on ihan hyvä viesti ja palaan viime viikkoon itse viikkoon jolloin käsittelimme maa ja rakennuslakia siellä tehtiin joitakin norminpurkutekoja ja aivan hyvä että tehtiin kaikilta osin ne eivät menneet niin pitkälle kuin esimerkiksi hallitusohjelmassa oli toiveita mutta se johtuu siitä että esimerkiksi kaavoitus on hierarkkista ja muutokset siihen maa ja maa ja rakennuslakiin vaativat hyvin pitkälle menevää valmistelua se hyvä uutinen on se että maa ja rakennuslain kokonaisuudistus on vireillä sitä valmistellaan ympäristöministeriössä tällä tällä vaalikaudella se ei tule eduskuntaan siitä riittää ensi vaalikaudellekin se on se on iso laki vaativa uudistus mutta tähän suuntaan mitä tolppanen esitti on syytä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies viime viikkojen aikana liian moni ikäihminen on on tullut kertomaan etteivät rahat riitä ruokaan ja lääkkeisiin liian moni omainen on tullut kertomaan ettei läheinen ikäihminen saa riittäviä palveluita hoivaa ja huolenpitoa liian moni vanhusten kotihoidon työntekijä on tullut kertomaan työtä on liikaa jotta pystyisi antamaan riittävästi aikaa ikäihmisille olen kuullut liikaa tarinoita joiden viesti on se että näin ei voi jatkua ikäihmisten aseman turvaamiseksi on tehtävä jotakin yhteiskunta ei voi vain toimettomana katsoa sivusta kuulemme jatkuvasti näitä erilaisia tarinoita jotka herättävät keskustelua ikäihmisten asemasta yhteiskunnassamme paljon apua tarvitsevien ikäihmisten mahdollisuudet vaikuttaa jopa omiin asioihinsa ovat usein rajalliset nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan riippumatonta tahoa joka edistää ikäihmisten parempaa elämää ja oikeuksien toteutumista ikääntyvässä suomessa myös muistisairaiden määrä kasvaa ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvontaan on syytä panostaa nykyistä enemmän useissa selvityksissä ja tutkimuksissa on tullut esiin myös ikäihmisiin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua jopa kaltoinkohtelua asian ovat nostaneet esille niin sosiaali ja ter veysalaa valvova valvira kuin ammattiliitotkin ikäihmisten äänen tulisi kuulua nykyistä enemmän myös yhteiskunnallisessa keskustelussa esimerkiksi erilaisia palveluja suunnitellessa tällä hetkellä moni ikäihminen kokee ettei heidän elämänkokemustaan tietojaan ja osaamistaan hyödynnetä yhteiskunnassa ehdotan tässä lakialoitteessa säädettäväksi lakia vanhusasiavaltuutetusta ikäihmisen aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa vanhusasiavaltuutettu toimisi yhteistyössä muiden viranomaisten asiantuntijoiden ja muiden vanhusten asemaa ja oikeuksia edistävien toimijoiden kuten järjestöjen kanssa vanhusasiavaltuutettu tekisi esimerkiksi vanhusten asemaa ja yhteiskunnassa esiintyviä yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia koskevia aloitteita muina vaikuttamiskeinoina valtuutettu käyttäisi suosituksia ohjeita ja neuvoja vanhusasiavaltuutetun toimea voi verrata jo olemassa olevaan lapsiasiainvaltuutetun toimeen josta meillä on erinomaisia kokemuksia vanhusasiavaltuutettu olisi toimissaan riippumaton ja hänellä olisi käytettävissään asiantuntijoita eri hallinnonaloilla valtuutetulla olisi oma toimisto vanhusasiavaltuutettu ja vanhusasiavaltuutetun toimisto toimisivat sosiaali ja terveysministeriön yhteydessä vanhusasiavaltuutetun lisäksi toimistossa olisi tarpeellinen määrä esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa jotta vanhusasiavaltuutettu pystyisi toimimaan aktiivisesti vanhusten parhaaksi valtuutetun tueksi perustettaisiin laaja alainen monenlaista asiantuntemusta edustava neuvottelukunta myös kansalaisjärjestöillä olisi vahva edustus arvoisa puhemies lakialoitteen on allekirjoittanut myös kaksikymmentäviisi muuta kansanedustajaa ja kiitän heitä lämpimästi tuesta ikäihmisten hyväksi toivon laajaa tukea lakialoitteelleni vanhusasiavaltuutetusta myös hallituspuolueiden kansanedustajilta viime vaalikaudella anu vehviläinen ja kaksikymmentäseitsemän muuta keskustalaista kansanedustajaa esittivät lakialoitteessaan suomeen vanhusasiavaltuutetun toimen perustamista joten ainakin keskustassa asia on koettu hyvinkin tärkeäksi kyse on ihmisarvon kunnioittamisesta sekä oikeudesta hyvään elämään ja osallisuuteen kaikenikäisenä ja kaikenkuntoisena

muistan hyvin tuon viime kauden ja ja silloisen kansanedustaja vehviläisen aloitteen tästä vanhusasiamiehestä viime kaudella tapahtui todella paljon vanhusten palveluiden osalta ja vuoden kaksituhattakolmetoista heinäkuu oli toivoa ja iloa täynnä suomessa astui silloin voimaan kauan kaivattu vanhuspalvelulaki viime hallituskaudella kaikki eduskuntapuolueet olivat tämän historiallisen lain takana mutta nyt on ehkä paikallaan kysyä onko enää niin tällä hallituskaudella vanhuksia heidän omaisiaan on peloteltu hoitajamitoituksen heikennyksellä kotihoidossa sinnittelee yhä huonokuntoisempia vanhuksia joiden luona hoitajat ehtivät vain pyörähtämään eikä laitospaikkoja ole tarpeeksi niille jotka ihan aidosti niitä laitospaikkoja tarvitsevat pitkälle dementoituneille ikäihmisille olin eilen yhteydessä suomen lähi ja perushoitajaliittoon ja saamani tiedon mukaan tilanne vanhuspalveluissa on muuttunut todella pahaksi kotihoito on kaaoksessa ja työmäärä palvelutaloissa sietämätön samaa viestiä tulee myös vanhusten omaisilta epätoivo on aivan valtavaa sote uudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon palvelulupauksesta joka kuulostaa hienolta mitä palvelulupaus oikein tarkoittaa sitä kukaan ei hallituksessa ole avannut se tiedetään että säästöjä pitäisi saada kolmen miljardin edestä ja sekin tiedetään että sote uudistuksessa tietojärjestelmien ajanmukaistaminen tulee maksamaan noin kaksi miljardia kovin on vaikea tämä rahayhtälö tästä palvelulupauksesta on liikkeellä sellainen arvio että kyseessä on käytännössä heikennys joka tulee entisestään vähentämään palveluja niiltä jotka niitä kaikkein eniten tarvitsevat kuten meidän ikääntyneiltä ihmisiltä eli palvelulupaus onkin ruma sana käärittynä kauniiseen paperiin arvoisa puhemies hallitus on siirtänyt puolivälitarkastelun tapahtuvaksi kuntavaalien jälkeen tämähän on se paikka jossa hallitus arvioi esimerkiksi lisäsäästöjen tarpeen sosiaalihuoltolain mukaan vanhuksen palvelutarve pitää arvioida seitsemän päivän kuluessa siitä kun ilmoitus avun tarpeesta on tehty ja kiireettömätkin palvelut on toteutettava kolmen kuukauden sisällä palvelupäätöksen tekemisestä kun edes tämä ei tällä hetkellä toteudu kaikkialla lisäleikkaukset olisivat varsinainen naula arkkuun monelle ikääntyneelle ihmiselle kun yhteiskuntaa pitää aina arvioida sen mukaan miten se pitää huolta kaikkein heikoimmistaan ei arvio ole tällä hetkellä kovin mairitteleva viime hallituskaudella olin erittäin avoin ajatukselle vanhusasiamiehestä ja totesin tämän silloin ministerinä ollessani kansanedustaja vehviläiselle nyt olen kallistunut pitämään vanhusasiamiehen viran perustamista peräti tärkeänä ja välttämättömänä sote uudistuksen ja hallituksen ajamien heikennysten takia iäkkäät tarvitsevat asiamiehen joka seuraa lainsäädäntöä keskitetysti ja nostaa epäkohtia esille toimii ikääntyneiden ihmisten äänitorvena hallitus kun ei opposition esittämiin huoliin ole ilmaissut halukkuuttaan puuttua niin ehkä sitten tämmöinen virkataustainen ihminen saisi herätettyä siihen mitä täällä suomessa tällä hetkellä tapahtuu se ei ole inhimillistä eikä se ole hyvinvointivaltion periaatteiden mukaista

arvoisa puhemies

täytyy edes esittää vanhus asiavaltuutettua tällaisten asioitten pitäisi olla itsestäänselviä ilman asiamiestä ilman valtuutettua mutta koska näin ei ole on ensiarvoisen tärkeää että vanhusasiavaltuutettu saadaan ja hänellä pitäisi olla paitsi ne valtuudet mistä edustaja mäkisalo ropponen aikaisemmin sanoi myöskin valtuudet keskustella maan hallituksen kanssa sellaisesta lainsäädännöstä joka koskee ikääntynyttä väestöä ja vanhusväestöä silloin se ehkä saattaisi helpottaa jopa hallituksen työskentelyä koska tarpeeksi ajoissa esille esimerkiksi nämä asumistukiasiat mitä oli nytten esillä lääkekorvaukset ja pieneläkkeet jotka ovat niin pieniä että niillä ei elä silloin ei tarvitsisi panna panoksia sellaiseen työhön eikä keksiä pyörää uudestaan niissä kohdissa missä pyörä on jo keksitty ja missä nämä puutteet tiedetään ja tiedostetaan se olisi erittäin hyvä asia tällä hetkellä henkilökunnan puute esimerkiksi kotipalvelussa on huutava ja kukaan ei siihen tunnu puuttuvan poikani oli töissä catering firmassa jossa vietiin vanhuksille ruokaa hän sanoi että yhdessä paikassa istui mies oven vieressä ja kun hän avasi sen oven avaimellaan niin se mies sanoi että anna tänne se ruoka otti sen ruoan ja sen jälkeen sanoi että luitko mitä pohjalaisessa oli tänään siitä ja siitä asiasta hän halusi käyttää sen kolmeminuuttisen siihen että hän saa puhua elävän ihmisen kanssa hän oli sitä mieltä että hän pystyy kantamaan itse ruokansa keittiöön niin kuin pystyikin pystyi rollaattorin kanssa viemään sen sinne ei siinä ollut sen kummempaa mutta täytyyhän siellä olla inhimillisyyttä toinen asia mikä on erittäin hälyttävä tällä hetkellä kun ollaan laitoshoidossa niin on paikkoja joissa on määritelty vanhukselle kolme vaippaa vuorokauden ajaksi vaikka omaiset veisivät sinne vaippapaketteja kaksin kappalein per päivä niin niitä ei käytetä koska ei ole aikaa siihen mitoitettu työaika ei riitä siihen se tarkoittaa silloin sitä että vanhus on niissä kolmessa vaipassa aina sen vähän yli seitsemän tuntia yhdessä vaipassa per vuorokausi se on kohtuutonta tällaisessa suomessa ei kukaan halua tulla vanhaksi en ainakaan minä minä en halua vanhentua tuollaiseen elämään se ei ole ihmisarvoista elämää se se on elämää jossa jo koetellaan ihmisoikeuksien rajoja kyllä meillä täytyy olla sen verran suurta sydäntä ja meillä täytyy olla sen verran hyvää tahtoa että me autamme äitejämme isiämme naapurin mummaa naapurin paappaa siinä vaiheessa kun he tulevat siihen vaiheeseen etteivät enää itse kykene eivät jaksa tai sitten jos ollaan ihan siellä loppuvaiheessa eivät todellakaan pysty olemaan muuta kuin toisen täytyy silloin huolehtia hälyttävää on myös se että olemme lukeneet uutisia joiden mukaan vanhuksia on pidetty jopa kellarissa sängyssä toki ja peitto päällä kun ei ole omaisia jotka käyvät katsomassa tilanteen välillä niin sitten otetaan vanhus ikään kuin esineenä esineellistetään ja tehdään sen mukaan töitä se ei ole oikein meidän on pystyttävä pitämään huolta ja siinä vanhusasiavaltuutettu pystyisi auttamaan erittäin paljon niin että hän kiinnittäisi huomiota jo siihen vaiheeseen kun eläkeikä tulee siihen että vanhuksilla on

se aika kun saadaan olla vapaalla että on erilaisia toimintoja on aktiviteetteja mitä voidaan tehdä kunnassa ja jotka eivät välttämättä ole edes kalliita ja että sen lisäksi kun tulee se vaihe että mennään sille viimeiselle levolle ja ollaan aika lähellä viimeistä matkaa jolloin sanotaan illalla kädet ristissä levolle lasken luojani se voitaisiin sanoa arvokkaasti ja se loppu olisi arvokas siihen me tarvitsemme

puhemies meillä on kaksi erityistä eettistä ja inhimillistä huolenaihetta tällä hetkellä ikäihmisten hoidossa ja kohtelussa siis ainakin kaksi ensinnäkin tämä kotihoidon tilanne mihin edustaja tolppanenkin viittasi on monessa kunnassa tällä hetkellä katastrofaalinen iltavuorossa työntekijällä voi olla kolmekymmentä käyntipaikkaa aamuvuorossa voi täysin autettavan asiakkaan luona työntekijä käydä ensimmäisen kerran yhdentoista aikaan aamulla kun edellisenä iltana työntekijä on käynyt noin kello yhdeksäntoista tämä täysin autettava ihminen on kello yhdeksästätoista kello yhteentoista seuraavana aamuna ihan yksikseen ilman ruokaa ilman vessassakäyntiä ynnä muuta tämmöistä tämä tämä on todella epäinhimillistä elämää ikääntyneelle ihmiselle mutta sitten kotihoidossa on myös työntekijöiden kannalta epäinhimillistä työelämää sillä työntekijät kertovat syövänsä eväät rappukäytävässä tai autolla ajaessaan paikasta toiseen ei ole mahdollisuutta pitää minkäänlaisia ruokataukoja ei vessataukoja kunnolla sitten se toinen huolenaihe on ikäihmisten kaltoinkohtelu nyt kahden vuoden sisällä on ilmestynyt useampikin tutkimus jopa väitöskirjatutkimus joissa todetaan että kaltoinkohtelu on tänä päivänä todellinen ongelma ja myös valvira on kiinnittänyt tähän samaan asiaan huomiota kaltoinkohtelua on fyysistä psyykkistä sosiaalista ja ja kemiallista esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden turha käyttö on muistisairaiden hoidossa edelleenkin erittäin yleistä ja sellainen kemiallinen rauhoittaminen on aina hoitovirhe voidaan sanoa syitä tähän epäasialliseen käyttäytymiseen tai kaltoinkohteluun on monia mikään yksittäinen tekijä ei selitä tätä asiaa taustalla on resurssien niukkuus osaamisen puutteet johtamisen ongelmat ja niin edelleen mutta arvoisa puhemies näistä asioista ei saa vaieta

kiitos arvoisa puhemies siis näistä asioista ei saa vaieta ja

yksi tärkeä tehtävä olisi ylläpitää tätä arvokeskustelua toinen tehtävä olisi tuoda esille hyviä käytäntöjä mitä myöskin on täällä meillä suomenmaassa vaikka kuinka paljon mutta tehtävänsä olisi erityisesti ikäihmisten oman äänen kuuluviin saaminen
arvoisa puhemies meillä demareilla on sellainen tapa että jos me oppositiossa jotain vaadimme niin sitten kun pääsemme hallitusvastuuseen me pyrimme aina toteuttamaan ne meidän vaatimuksemme kun se valta on meidän käsissämme tässä kannustaisin nyt kovasti niitä kaikkia keskustalaisia kansanedustajia jotka edelleen täällä eduskunnassa istuvat kansan luottamuksen saaneina että he veisivät nyt myöskin sitten omassa puolueessaan hallituksessa eteenpäin tätä vanhusasiamiehen viran perustamista tämä viran perustaminen ei tietenkään poista kaikkia niitä ongelmia joita vanhusten palveluissa on mutta se auttaa sitten siinä että vanhuksille saadaan ääni jota toivottavasti auktoriteettina kuunnellaan vetoaisinkin hallitukseen että kun tässä on tämän hallituskauden aikana näitä säästöjä pyritty hakemaan myöskin sieltä vanhuspalveluiden puolelta hallitus ymmärtäisi että tämä on täysin väärä paikka säästää ja peruisi nämä nämä jo päätetyt säästöt ja mahdolliset muut joita on siellä mietinnässä koska meidän ikäihmisemme ansaitsevat hyvän turvallisen ehtoopuolen elämän ja etenkin silloin kun eivät enää omat voimat riitä on yhteiskunnan velvollisuus olla tukena ja apuna tämä on sosiaalidemokraattista ajattelua tämä on myöskin alkiolaista ajattelua niin että siinä mielessä meillä varmasti tässä on paljon yhteistä työsarkaa ja uskon että yhteistyössä me pystyisimme tämän asian hoitamaan kuntoon
arvoisa puhemies viime vuosina on puhuttu paljon siitä että vanhukset kotiin on yritetty kovasti tehdä mutta se ei ole kyllä sitä oikeaa ajattelua nimittäin siinä vaiheessa kun vanhus on jo vuodeosastolla ei häntä voida kotiuttaa vaikka se säästäisi miten paljon tässä on tietysti kyse kunnan päätöksistä mutta olisi erittäin hyvä että päästäisiin yhdessä sellaiseen että

että meillä olisi vanhusten palveluasuntoja sellaisia palveluasuntoja jotka ovat kodinomaisia joissa voi olla kuitenkin vähän praatiseuraa jos jaksaa olla pystyssä ja voi käydä vaikka jonkun kanssa välillä kävelemässä ja sitten tulla takaisin meillä on hyviä tällaisia paikkoja olemassa ne ovat tällä hetkellä oikeastaan kaikki kyllä yksityisiä mutta joka tapauksessa näitä on mutta niitä on ehdottomasti liian vähän